käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kahdeksan nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies esittelen siis valiokunnan mietinnön hallituksen esityksessä laiksi ulkomaalaislain laajennetaan väliaikaisesti kansainvälistä suojelua hakeneen työnteko oikeutta työnteon aloittamista rajoittava karenssiaika poistettaisiin sellaisilta kansainvälistä suojelua hakeneilta joilla on lain voimaan tullessa kansainvälistä suojelua koskeva asia vireillä joko maahanmuuttovirastossa tai hallintotuomioistuimessa työnteko oikeuden kestoa laajennetaan niin että oikeus työskennellä jatkuisi täytäntöönpanokelpoisesta maastapoistamispäätöksestä huolimatta niin kauan kuin ulkomaalaiselle annetaan vastaanottopalveluja hallintovaliokunta toteaa että ehdotetulla väliaikaisella lainsäädännöllä ei ole suoraan vaikutusta maastapoistamispäätösten täytäntöönpanoon poliisi voi poistaa henkilön maasta vaikka hänellä on ehdotetun lain mukainen työnteko oikeus ja hän on sen nojalla työllistynyt jos palauttaminen on käytännössä poikkeusoloissa mahdollista asiantuntijakuulemisessa esitetyn arvion mukaan työnteko oikeuden laajentamisella saattaa olla vaikutusta henkilön halukkuuteen poistua maasta valiokunta korostaa tässäkin
edustaja purra hetkinen pyydän turvavälit tässä salissa kiitos olkaa hyvä
valiokunta korostaa tässäkin yhteydessä että tehokas palautuspolitiikka on toimivan maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikan keskeinen elementti tehokas palauttaminen on olennaista myös eun yhteisen turvapaikkajärjestelmän toimivuuden näkökulmasta ehdotettuja väliaikaisia säännöksiä sovelletaan vain niihin ulkomaalaisiin joiden kansainvälistä suojelua koskeva asia on lain voimaan tullessa vireillä työnteko oikeus ei palaudu sellaisille turvapaikanhakijoille joiden työnteko oikeus on lain voimaan tullessa jo päättynyt täytäntöönpanokelpoisen maastapoistamispäätöksen vuoksi valiokunta pitää perusteltuna että ehdotetut muutokset koskevat vain työskentelyä maa metsä puutarha ja kalatalouden tehtävissä valiokunta pitää tärkeänä että ehdotettujen väliaikaisten muutosten vaikutuksia erityisesti turvapaikanhakijoiden työllistymiseen seurataan tarkkaan tämä edellyttää myös tilastoinnin kehittämistä jotta työnteko oikeuden laajentamisen vaikutuksia voidaan jälkikäteen luotettavasti arvioida valiokunta korostaa ajantasaisen tilastotiedon merkitystä lakiehdotusten vaikutusten arvioinnin välineenä valiokunta pitää maa ja metsätalousvaliokunnan tavoin välttämättömänä että koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa kaikkien lakiehdotuksessa tarkoitetuilla toimialoilla työskentelevien kausityöntekijöiden olosuhteisiin työsuojeluun työturvallisuuteen sekä niiden valvontaan kiinnitetään erityistä huomiota valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana mietinnöstä ilmenevin huomautuksin valiokunta kuitenkin tähdentää että turvapaikkajärjestelmä ei ole tarkoitettu työvoiman maahanmuuton väyläksi eikä ehdotetulla väliaikaisella lainsäädännöllä tule sivuuttaa työntekoon tarkoitettuja oleskelulupaprosesseja

arvoisa puhemies niin kuin tuossa lähetekeskustelussa kristillisdemokraatit jo totesivat kannatamme tätä lakiesitystä muilta osin paitsi tämän työnteko oikeuden laajentamisen osalta lainvoimaisen kielteisen päätöksen saaneitten kohdalla arvoisa puhemies on todellakin tärkeää että tällä muutoksella väliaikaisesti laajennetaan suojelua hakeneitten työnteko oikeutta ja erityisesti tämä on tärkeää näillä maatila ja puutarhatalouden aloilla nämä ovat huoltovarmuuden kannalta tärkeitä aloja ja on todellakin tärkeää että me saamme kaikki mahdolliset

tällä hetkellä kausityöntekijöinä meillä tuolla maatilataloudessa ovat olleet niin tämä on vain pieni lisä siihen mutta kd katsoo että tämäkin lisä on ehdottoman tärkeä ja siinä mielessä puollamme muilta osin tätä lakiesitystä arvoisa puhemies tuolla hallintovaliokunnan kuulemisessa on tullut esille muun muassa poliisihallituksen näkemyksenä se että tämä tilanne jossa olisi mahdollista että nämä kielteisen päätöksen saaneet voisivat jatkaa ei ei ole toivottava eikä eikä kannatettava täytyy muistaa tässä työnantajan kohdalla se että työantajan on aika vaikea olla tietoinen siitä onko työntekijällä voimassa oleva oleskelulupa vaiko ei siinäkin mielessä voi ajatella näin että työnantajalle ei pidä pidä lisätä työnantajan rasitetta tältä osin siksi on yksinkertaisinta että

arvoisa puhemies ulkomaalaislain muutosesitys kuuluu niihin hallituksen esityksiin joiden tarkoituksena on helpottaa maa ja puutarhatalouden kausitöistä selviytymistä tänä keväänä ja kesänä

nyt käsitellään poistaa työnteon aloittamista rajoittavan karenssiajan niiltä turvapaikanhakijoilta jotka ovat turvapaikkaa hakeneet lain voimaan tullessa muita esityksiä jotka liittyvät tähän maa ja puutarhatalouden kausityövoiman saamiseen ovat määräaikainen korotus työttömyysturvan suojaosaan työttömyysturvalainsäädännössä tarkoitetun liikkumisavustuksen käyttömahdollisuuden laajentaminen määräajaksi ja sitten maatalouden luopumistuen ansiotulorajan määräaikainen soveltamatta jättäminen näillä kaikilla on oma merkityksensä tämän päivän ensimmäisellä ulkomaalaislain muutoksella on varsin marginaalinen merkitys kokonaisuuteen nähden mutta tietysti näillä on oma merkityksensä merkittävin on kuitenkin se päätöskokonaisuus jonka hallitus on tehnyt eu ja eta alueiden ulkopuolisen kausityövoiman saamiseksi maahan aikaisemminhan on jo tehty päätökset neljästätuhannestaviidestäsadasta eu ja eta alueen ulkopuolisesta työntekijästä ja viime perjantai iltana hallitus sitten tiedotti että maahan saa tulla toiset neljätuhattaviisisataa kausityöntekijää eli yhteensä siis yhdeksäntuhatta on se luku jolle jolle on tällainen mahdollisuus tulossa tietysti tähän liittyy se että migri eli maahanmuuttovirasto on on sanoisinko varsin maltillinen työpanoksessaan ja niitä päätöksiä sieltä odotellaan kovasti niitä saattaa tippua kyllä pari kolme päivässä mutta vähänkin suurempi yrittäjä joutuu sitten odottelemaan niitä sieltä tärkeää on että kuitenkin näitä kokeneita eu ja eta alueen ulkopuolisia työntekijöitä saadaan maahan ja toivottavaa olisi että hallitus vielä vielä tekisi yhden päätöksen jolla se poistaisi tuon lukumääräisen ylärajan eli heitä saisi tulla tarvittava määrä

arvoisa puhemies hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain on vihreä päiväuni tämä esitys on pelkkää vihervasemmistolaista ideologiaa jolla ei ole todellisuuden kanssa mitään tekemistä ja vielä vähemmän merkitystä kyseisille aloille tässä vihervasemmisto vie demarit ja keskusta vikisevät tilanne on se että lopputulos tässä laissa tulee olemaan selkeä tämä laki ei tule edesauttamaan juuri ketään koska tällä hetkellä jotka ovat maassa kun kausityövoiman tarve tulee lähes kaikilla niillä tuhannella joita tämä on pyritty saamaan koskemaan on nykylain mukainen työnteko oikeus suomessa tässä on siis käytetty valtavaa armeijaa virkamiehistöä eduskuntaa valiokuntia turhaa aikaa ja veronmaksajien rahaa vain siihen että saadaan leimattua väliaikaiseen lakiin vihervasemmistolainen turha leima

se määrä asiantuntijoita ja eri instansseja joita tätäkin esitystä varten on kuultu tällaisena aikana tällaisten resurssien käyttö on häikäilemätöntä vihervasemmistolaista politiikkaa tässä salissa on herrasmiessopimuksena sovittu että nyt käsitellään kriisiin todella vaikuttavia todella vaikuttavia tekijöitä suomi on ongelmissa ja tässä salissa käsitellään sellaista lakiehdotusta joka ei tule auttamaan yhtään pisaraa tässä todellisessa ongelmavyyhdessä tämän salin tulisi keskittyä nyt siihen että suomalaiset selviävät tästä kriisistä eikä tällaiseen turhuuteen jonka sieltä toinen vasen äärilaita tuo tänne saliin poliittisen ideologiansa pönkittämiseksi katson erittäin pahoin tällaista politikointia kriisin aikana kun herrasmiessopimus sanoo että me teemme yhdessä suomen eteen asioita ei tuoda ideologioita silloin tähän saliin toivon näin jatkossa meidän on katsottava myöskin totuutta silmiin turvapaikanhakijoita on siis alle promille tällä hetkellä tuolla työmaailmassa ja nyt jos me sanomme suoraan suomen kansalle että laittomat paperittomat laittomasti tässä maassa olevat pyritään vihreän ideologian

tässä pyritään vastaamaan kausityövoiman saantiin maatiloilla ja puutarha alalla ja kyllähän tämä valitettavasti on aika vaatimaton toimenpide tähän tarpeeseen nähden tuossa lähetekeskustelussa kun hallitus tämän esityksen eduskuntaan toi totesin että kyllä

edustaja talvitie hetken kuluttua esittää tuon meidän vastalauseemme ja korjausehdotuksemme tähän tähän esitykseen tavoitteena on siis aika lailla pienellä toimenpiteellä yrittää ratkaista kausityövoiman saantiongelma näitä kyseisiä henkilöitä joita tämä koskettaisi on suomessa noin tuhat ja taitaa käydä niin että tämä on työllistänyt määrällisesti enempi suomalaisia virkamiehiä kansanedustajia ja muita kuin mitä tämä tulee aidosti näitä tuomaan tuonne puutarha ja ja maatalouden pariin kausityövoiman todellinen tarve on jopa yli kuusitoistatuhatta työntekijää ja nyt pitää kysyä millä toimenpiteillä hallitus on saamassa nämä kausityöntekijät tänne keskustan edustaja kiviranta puhui kyllä kauniisti hän kertoi että on tehty päätös kausityöntekijästä ja nyt se on kuulemma nostettu yhdeksääntuhanteen mutta jos edustaja kiviranta olisi salissa niin kysyisin minkä takia hallitus on kuitenkin vain vajaan yhdeksänsataa kausityöntekijää tässä vaiheessa suomeen saanut lähes seitsemänkymmentä prosenttia tuottajista olisi tarvinnut tiedon kausityövoiman saatavuudesta jo huhtikuun alussa jotta tämän kauden tuotanto ei vaarantuisi eli ollaan auttamattomasti myöhässä euroopan komissiokin on kehottanut kehottanut eu maita sallimaan ulkomaalaisten maataloustyöntekijöiden maahantulon pandemian aiheuttamista rajoituksista huolimatta ja tuntuu erikoiselta suomessa haraa sitä vastaan niin että näitä ulkomaalaisia kausityöntekijöitä tänne ei saada kuuluu kolme kysymystä hallitus on todennäköisesti ollut tietoinen maatalouden kausityövoimakysymyksestä jo helmikuun puolella ministeriön virkamiehet ovat varmasti taustoittaneet vähintään ministeri leppää ja hänen avustajakuntaansa jo aikaisemmin tilanteen vakavuudesta ja mahdollisista

viikko toisensa jälkeen tekevänsä kaikkensa kausityövoiman tarve kasvaa viikko viikolta arvoisa hallitus ja viimeisenä hallitus on heittänyt kaksi kuukautta hukkaan asettaessaan toiveensa vain tämän yhden vaatimattoman kortin varaan joka on asettanut viljelijät ja marjatilalliset tukalaan asemaan kauanko kestää vielä että hallitukselta nähdään kausityövoiman osalta tekoja

arvoisa puhemies tavoite työvoimapulan helpottamisesta huoltovarmuusaloilla on oikea koronaepidemia ja sen torjumiseksi tehdyt rajaliikenteen rajoitukset ovat johtaneet tietyillä alueilla suomessa hyvin vaikeaan työvoimapulaan mutta kun katsotaan tätä työvoimapulatilannetta niin on todellakin niin että tämä on kovin kovin vaatimaton toimi vastaamaan siihen kausityöntekijöiden tarve on kaikkiaan yli kuusitoistatuhatta työntekijää ja nyt me puhumme tässä esityksessä joistakin kymmenistä

paitsi että me kiinnitämme huomiota siihen että nämä hyödyt ovat rajalliset kävimme valiokunnassa keskustelua myöskin siitä että että nämä hyödyt ovat rajallisia suhteessa haittoihin mitä tämä tuo esimerkiksi heikennyksinä turvapaikkajärjestelmään me hyväksymme karenssiajan poistamisen kansainvälistä suojelua hakeneilta väliaikaisena toimenpiteenä mutta on hyvä korostaa tätä väliaikaisuutta sillä pysyvänä tämä esitys synnyttäisi suomeen epäterveen kannustimen tulla maahan turvapaikanhakijana työn perässä työperäiseen maahanmuuttoon tarkoitetut väylät ja jonotusajat ohittaen

tämän huolen ja ja siksi tämä esitetty väliaikainen poikkeus kansainvälistä suojelua hakevan työnteko oikeuteen tulisi rajata koskemaan vain kansainvälistä suojelua hakevia tulee myöskin varmistaa se että työnantaja saa tiedon työntekijän eli tässä tapauksessa turvapaikanhakijan työnteko oikeuden päättymisestä työntekijällä ei välttämättä itsellään ole intressiä tällaisesta muutoksesta tilanteessaan kertoa ja siksi esitimme esimerkiksi tuolla valiokunnassa sitä että tiedonantovelvoite tulisi säätää viranomaisille niin että tulisi varmistettua tämän tiedon kulkeminen summa summarum tämä hallituksen esitys tuo pientä helpotusta hallitusti toteutettuna me kuitenkin edellytämme vahvasti sitä että että hallitus ryhtyy välittömästi aidosti vaikuttaviin toimiin työvoiman tarjonnan lisäämiseksi huoltovarmuuden kannalta keskeisillä

arvoisa herra puhemies hallituksen mukaan tämän esityksen tavoitteena on lisätä työvoiman tarjontaa sellaisissa työtehtävissä jotka ovat huoltovarmuuden kannalta välttämättömiä mutta onhan se selvää ettei tällä esityksellä turvata ruoansaantiamme ja kuudentoistatuhannen kausityöntekijän tarvetta ministeri ohisalon mielestä turvapaikanhakijoista moni haluaisi tehdä töitä ja tilojen huolta pitää kuulla nyt tarkasti siitä haluavatko turvapaikanhakijat tehdä töitä voidaan olla montaa mieltä edes työluvalliset turvapaikanhakijat eivät mene töihin tilastokeskuksen työssäkäyntitilastojen julkisiin tietoihin perustuen voidaan todeta että pakolaismaataustaisten yleinen työllistymisaste oli vuonna seitsemäntoista vain kaksikymmentäkuusi prosenttia samoista tilastoista selviää myös että ainoastaan kaksikymmentä henkilöä näistä teki nimenomaan maa tai metsätaloustöitä muutaman kymmenen turvapaikanhakijan työllistämisyritys ei näin isossa kuvassa ratkaise kuitenkaan yhtään mitään siitä olen ministerin kanssa samaa mieltä että tilojen huolta pitää kyllä kuunnella missä ovat hallituksen esitykset niiden satojentuhansien suomalaisten työllistämiseksi jotka ovat koronan vuoksi lomautettuja irtisanottuja tai menettäneet viime hetkellä kesätyöpaikkansa suomessa on myös yli puoli miljoonaa vähintään kahdeksantoista vuotiasta opiskelijaa joista vain hieman reilu puolet on työllisiä on siis selvää että opiskelijoissa on huima työvoimapotentiaali mutta pohjoismaiden korkeimmat opintotuen tulorajat eivät kannusta opiskelijoita tekemään töitä työnteosta rangaistaan opintotuen takaisinperinnässä ehdotankin että hallitus mahdollistaa opiskelijoiden ottaa vastaan huoltovarmuuden kannalta kriittistä kausityötä ilman opintotuen takaisinperintää vuoden kaksituhattakaksikymmentä osalta jotta työllistyminen maatiloilla

syrjäytymisen vastaiseen työhön tämän jälkeen voikin kysyä mitä konkreettisia toimia hallitus on tehnyt että suomalaiset saataisiin huoltovarmuuden kannalta välttämättömille aloille töihin ja miksi satoja työtunteja hukataan ministeriöissä ja hallituksessa tällaisten esitysten laatimiseen
arvoisa herra puhemies tätä lakiesitystä on pitkin matkaa perusteltu sillä että maatalous tarvitsee työvoimaa ja että kaikki kivet on käännettävä työvoiman löytämiseksi mitään lakiesitystä ei kuitenkaan pidä arvioida ainoastaan sen tavoitteiden perusteella on esitettävä kaksi kysymystä edistääkö lakimuutos kyseisiä tavoitteita onko sillä kielteisiä vaikutuksia laki koskee vain lain voimaantulon jälkeen jätettyjä turvapaikkahakemuksia koska uusia hakijoita ei ole tullut viime kuukausina ja koska karenssi kestää pääsääntöisesti kolme kuukautta suurimmalla osalla kohderyhmään kuuluvista henkilöistä on hyvin läheisessä tulevaisuudessa työskentelyoikeus nykyisenkin lain nojalla toiseksi kuten täällä ovat monet todenneet turvapaikanhakijoiden ja kansainvälistä suojelua saavien työllisyysaste on lohduttoman surkea tärkeimpiä turvapaikanhakijoiden lähtömaita ovat irak somalia ja afganistan kaikista maista tulleista ihmisistä alle promille työskentelee maatalouteen liittyvissä tehtävissä työllistyminen ei siis tapahdu työluvasta huolimatta tämä tarkoittaa että muutaman kuukauden karenssi ei ole syy tulijoiden surkeaan työllisyysasteeseen eikä työllisyysastetta voida parantaa poistamalla kyseinen karenssi arvoisa puhemies kevään aikana on tullut selväksi että suomalaiset työttömät eivät kelpaa kausitöihin tätäkin taustaa vasten on mielenkiintoista että juuri maahan saapuneissa kieli ja ammattitaidottomissa turvapaikanhakijoissa nähdään niin ratkaiseva potentiaali on käsittämätöntä hallitus käyttää aikaansa tällaiseen sen sijaan että se pyrkisi patistamaan töihin sitä turvapaikanhakijoiden ja kansainvälistä suojelua nauttivien valtavaa enemmistöä jolla on työskentelyoikeus mutta ei työhaluja tämä on käsittämätöntä myös siksi että eduskunta ei pysty työskentelemään normaalisti eikä tänne pitäisi tuoda muita kuin välttämättömiä ja kiireellisiä lakiesityksiä vihreiden ja sisäministerin maahanmuuttoagenda on kaikille tuttu tavoitteena on lisätä haitallista maahanmuuttoa kaikin kuviteltavissa olevin ja välillä mielikuvituksellisinkin keinoin tavoitteena on että joka ainoa turvapaikkaturisti voi jäädä tänne elinikäiseen täysihoitoon ihmettelen keskustaa ja sosiaalidemokraatteja teille näyttää käyvän aivan kaikki mitä vihreät ministerit puuhastelevat kyllä isis naisille syyriasta kyllä turvapaikanhakijoille kreikan leireiltä nyt on tulossa esitys kotouttamislain muuttamisesta siten että turvapaikanhakijoita kohdeltaisiin alaikäisinä kahteenkymmeneenviiteen ikävuoteen asti käykö sekin teille oletteko te luovuttaneet vihreille monopolin maahanmuuttoasioissa vastineeksi siitä että vihreät ovat hiljaa kaikissa muissa asioissa

arvoisa puhemies tätä ulkomaalaislain muutosta käsiteltiin lausunnon osalta maa ja metsätalousvaliokunnassa siis asiantuntijavaliokunnassa sielläkin se herätti ihmetystä mutta toki hallituspuolueitten voimin se tähän mietintöön päätyi kokoomus on jättänyt asiasta eriävän mielipiteen ja tällä linjalla jatketaan ei tästä hallintovaliokunnan mietinnöstäkään tule asian osalta yhtään hullua hurskaammaksi on edelleen vaikea keksiä järjellistä perustetta sille miksi työnteko oikeutta laajennettaisiin edes väliaikaisesti täytäntöönpanokelpoisten maastapoistumispäätösten jälkeiselle ajalle sisäministeriön poliisiosasto on lausunut että työnteko oikeuden laajentaminen vaikka väliaikaisena ei kannusta kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita noudattamaan paluuvelvoitettaan ja palaamaan kotimaahansa vaikka se olisi mahdollista tämä on selvää tekstiä mutta siitä huolimatta hallitus tuo tämän esityksen

neljätuhatta voi jo tehdä töitä tällä hallituksen hölmöilyllä joka vaarantaa suomalaista turvapaikkajärjestelmää saadaan ehkä parikymmentä työntekijää maataloustuottajat arvostettu yhteisö pitävät lausunnossaan esitystä täysin riittämättömänä ja peräänkuuluttavat aitoja vaikuttavia toimia koska niitä saadaan arvoisa puhemies minulle on kerrottu että suomen keskusta olisi sellainen puolue josta löytyy osaamista maatalouteen liittyvistä kysymyksistä täällä on muutama urhea keskustalainen paikalla nyt tätä esitystä puolustamassa ja haluaisinkin kysyä keskustan edustajilta mitä erinomaisia asioita näette tässä hallituksen esityksessä miten se parantaa suomalaisen maatalouden saatavuutta merkittävästi miten se on perusteltu suomen kansallisen turvallisuuden näkökulmasta

herra puhemies kiitoksia opposition pontevista puheenvuoroista ja ja kiitoksia myöskin edustaja sankelolle sen asian huomioimisesta että keskusta on totta kai johtava maaseutujen puolustaja tästähän tästähän tämä lähtee kuten edustaja halla aho sanoi hallitus on tosiaan tässä kausityöongelmassa kääntänyt moniakin kiviä on pyritty monin keinoin lisäämään työvoiman saatavuutta ja tarjontaa maa metsä kala ja puutarhataloutta harjoittaville yrityksille ja tässäkin on kyse eräästä määräaikaisesta niin sanotusta koronalaista yhtenä vastauksena kausityöongelmiin vaikkakin myönnettäköön tässä kohtaa sen vaikuttavuus on melko pieni on tosiaan huomioitava että tämä hallituksen kausityöpaketti ei koostu vain tästä neljästä osasta siis korotuksesta työttömyysturvan suojaosaan kuunnelkaa tarkkaan liikkuvuusavustuksen laajentamisesta luopumistuen ansiotulorajan soveltamatta jättämisestä ja tässä esiintyvästä työnteon aloittamista rajoittavan karanteeniajan poistamisesta ja nämä kaikki määräaikaisesti

paitsi helpottamaan satokauden onnistumista ylipäätään saamaan ihmiset toimimaan hyödyllisten työskentelyjen parissa ja se on minun mielestäni kovin tärkeä pyrkimys on selvää että tässä ehdotettujen muutosten voidaan arvioida olevan kymmenissä tai sadoissa työntekijöissä pienestä kokonaismäärästä huolimatta esimerkiksi tällä turvapaikanhakijoiden työnteko oikeuden laajentamisella saattaa kuitenkin olla paikallisesti suurikin merkitys yksittäisille alan toimijoille turvapaikanhakija työllistyy todennäköisesti vastaanottokeskuspaikkakunnalla tai sen läheisyydessä oleville tiloille eikä tällöin tarvitse esimerkiksi muuttaa vastaanottokeskuksesta toiseen ja hyvät edustajat lähtisin arkijärjen kautta siitä että myös turvapaikanhakijoiden on viisasta työskennellä edes kausiluontoisesti mikäli se vain on mahdollista jos pelkästään oleillaan se ei ole kenellekään hyväksi ja jos heistä on apua kausityössä tai ylipäänsä missä tahansa työssä en näe siinä kovin suurta vääryyttä tai dramatiikkaa

arvoisa puhemies tässä on käsittelyssä hallituksen esitys ulkomaalaislain väliaikaiseksi muuttamiseksi ja siinä ehdotetaan ulkomaalaislain väliaikaista muuttamista kansainvälistä suojelua hakeneen työnteko oikeuteen liittyen tämä on perusteltu maa ja metsätalousalan työvoimapulalla kausityövoiman tarve on siellä yli kuudennellatoistatuhannennella tällä määräaikaisella lakimuutoksella voitaisiin saada ehkä muutama kymmenen työntekijää sinne kielitaidottomia työntekijöitä vielä kun huomioidaan kuinka paljon tämä lakivalmistelu on vienyt virkamiesten työaikaa niin tämähän käytännössä naurettava esitys suoraan sanottuna on vain pisara meressä ja siinä on perustavanlaatuisia ongelmia muun muassa sisäministeriön poliisiosaston asiantuntijalausunnossa todetaan voitavan arvioida että työnteko oikeuden laajentaminen olkoonkin se vain väliaikainen ratkaisu ei kannusta kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita noudattamaan paluuvelvoitettaan ja palaamaan kotimaahansa vapaaehtoisesti vaikka se olisi mahdollista

ja pitäisi poistua maasta niin pyydetäänkin tervetuloa töihin älkääkä lähtekö tämä on käsittämätöntä ristiriitaisuutta ja kyllähän

tämä koko esitys on selkeä poliittinen lehmänkauppa hallituksen pitäisikin ryhtyä aidosti vaikuttaviin toimiin työvoiman tarjonnan lisäämiseksi huoltovarmuuden kannalta keskeisillä aloilla ja tämä olisi pitänyt tehdä jo huomattavasti aikaisemmin nyt ollaan kesäkuussa ja ja nyt ollaan tuomassa tällaista esitystä nostaisin vielä muutaman asian mitä kokoomus on esittänyt siitä millä tavalla voitaisiin saada vaikuttavia toimia esimerkiksi

lomautettu henkilö voisi työskennellä kuukauden maa puutarha marjatiloilla siten että hän ei menettäisi lomautuskorvausta kokonaan hallituspuolueet vastustivat tätä työttömän olisi saatava tehdä alasta riippumatta töitä kokopäiväisestikin siten että ansiosidonnaisesta tuesta vähennettäisiin vain puolet itse tienatusta palkasta tai voitaisiin houkutella ulkomaalaisia maataloustyöntekijöitä saapumaan suomeen saksan mallin mukaisesti opintotuen tulorajoista pitäisi luopua väliaikaisesti ja muutenkin tulorajoja

puhemies hallituksen esitys kertoo karua kieltä siitä ettei suomalaista työvoimaa ole riittävästi tarjolla maatalouden kausitöihin jos kotimaiset kausityömarkkinat olisivat vetovoimaiset emme käsittelisi tämäntyyppisiä lakiesityksiä koronaepidemia on osoittanut suomen olevan haavoittuvaisen riippuvainen ulkomaisesta työvoimasta kun työvoima ei ole voinut liikkua entiseen malliin lakiesitys on yksi keino hallituksen monista kausityövoimaa koskevista keinoista saada maa metsä kala ja puutarhataloutta harjoittaville yrityksille tarvittava määrä työntekijöitä kyseessä on määräaikainen eli niin sanottu koronalaki joka on voimassa tämän vuoden loppuun saakka mikä on sama aika milloin poikkeusolojen on määrä päättyä näillä näkymin oliko se lokakuun loppuun mennessä hallitus on kausityövoiman ongelman ratkaisemiseksi käynyt läpi kaikkia mahdollisia keinoja aiemmin huhtikuussa on hyväksytty väliaikainen lainsäädännön muutos jonka tarkoituksena on etenkin suomessa laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työpanoksen nykyistä joustavampi hyödyntäminen koronavirustilanteen vuoksi vallitsevissa poikkeusoloissa

on tervetullut jokainen käsipari jolla estetään sadon pilaantuminen ja keräämättä jättäminen viljelijä voi käyttää tämän mahdollisuuden hyväksi ja työllistää jo maassa olevan pakolaisen tai turvapaikanhakijan siksi tätä tätä lakiesitystä ei voi pitää erityisesti vetovoimatekijänä ajattelen myös niin että pelkästään on järkevää antaa pakolaiselle tai turvapaikanhakijalle mahdollisuus tehdä työtä jos vaihtoehtona on mitääntekemättömyys vastaanottokeskuksessa terve ihminen kaipaa mielekästä tekemistä ja kausityöt ovat varmasti tervetullutta vaihtelua vastaanottokeskuselämän arkeen pääasiana lakiesityksellä on tietenkin omalta osaltaan varmistaa tarvittavien maatalous ja sadonkorjuutöiden sujuminen

arvoisa herra puhemies täällä perussuomalaiset ovat monesti syyttäneet viherpesusta ideologisesta viherpesusta ja siitä että tässä turvapaikka ja ja maahanmuuttopolitiikkaa sekoitellaan sekoitellaan ja näperrellään samalla he kuitenkin itse sortuvat maahanmuuttopoliittiseen ideologiseen purkaukseen välittämättä maatilojen ja maatalouden todellisista ongelmista kyse on muutamista kymmenistä tai sadoista turvapaikanhakijoista tämä koko kokonaisuus tämä laki ja tämä esitys ja ne aiemmin tänne jo tulleet ja olevat on niitä malleja joilla maan hallitus hakee ratkaisuja siihen miten suomalainen maa ja metsätalous pääsee yli tämän kriisin edustaja laiho kyseli täällä vaikuttavien toimien perään ja täytyy hänelle huomauttaa että hallitushan on viljelijöiden tilannetta helpottaakseen ja kotimaisen kotimaisen maatalouden tuotannon turvaamiseksi esittänyt lukuisia toimia me olemme nostaneet tämän ukrainalaisten kausityöntekijöiden tulon jo aikaisemmin esiin nyt kun schengen alueella kulkemista on helpotettu myöskin kausityöntekijät on luettu tähän joukkoon mukaan ja mitä tulee tähän työttömyysturvan suojaosaan niin myös se on otettu huomioon jotta olisi helpompi mennä sinne tiloille tekemään työtä haluan vielä muistuttaa arvoisa puhemies siitä että meillähän maatalouden kannattavuus on erittäin heikkoa ja vaikka valtaosa suomessa tuotetusta ruoasta ja luonnonvara alan tehtävistä hoidetaankin kotimaisella työvoimalla niin silti tosiaankin vuosittain niin kuin täällä salissa moneen kertaan on on sanottu lähes kuusitoistatuhatta kausityöntekijää se on noin kuusi prosenttia suomalaistilojen työvoimasta tällä hetkellä tunnelmat tiloilla ovat erittäin synkät moni joutuu vähentämään tuotantoaan ja niin kuin tiedetään moni odottaa edelleen niitä päätöksiä siitä että saataisiin sato korjattua kun nämä luvat seisovat maahanmuuttovirastossa me keskustassa haluamme suunnata katseemme tulevaan ja ennen kaikkea maatalouden kannattavuuden parantamiseen parantamiseen niin kuin koko hallitus ja tähän yhteyteen kuuluu myöskin huoltovarmuuden parantaminen meidän on tehtävä kaikki mahdollinen jotta maatalouden ennen kaikkea kannattavuus paranee mutta huolehditaan siitä että tässä maassa jatkossakin tuotetaan puhdasta kotimaista ruokaa

muutettavaksi ulkomaalaislakia väliaikaisesti muutoksella laajennettaisiin väliaikaisesti kansainvälistä suojelua hakeneen työnteko oikeutta työnteon aloittamista rajoittava karenssiaika poistettaisiin sellaisilta kansainvälistä suojelua hakeneilta joilla on lain voimaan tullessa kansainvälistä suojelua koskeva asia vireillä joko maahanmuuttovirastossa tai hallintotuomioistuimessa työnteko oikeuden kestoa laajennettaisiin siten että oikeus työskennellä jatkuisi täytäntöönpanokelpoisesta maastapoistamispäätöksestä huolimatta niin kauan kuin ulkomaalaiselle annetaan vastaanottopalveluja arvoisa puhemies hallituksen esitys on puhtaasti ideologinen ja sotkee niin turvapaikkajärjestelmää kuin työperäiseen maahanmuuttoon liittyvät prosessit tällainen laki murentaa turvapaikkajärjestelmän uskottavuuden eikä kannusta kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita myöskään noudattamaan paluuvelvoitetta paluuvelvoitetta miten hallitus voi antaa tällaisen signaalin laittomasti maassa oleskeleville miksi haluatte pitää heidät suomessa se ei ole kenenkään etu arvoisa puhemies hallitus markkinoi lakiesitystään väestön suojaamisen sekä yhteiskunnan ja talouselämän toiminnan turvaamisen perustein ehdotettujen muutosten työllisyysvaikutusten arvioidaan kuitenkin olevan vain joitain kymmeniä tai satoja työntekijöitä tarve on yli kuusitoistatuhatta ihmistä kuinka tällaista voidaan edes myydä edellä mainituin syin väestön suojaaminen tai yhteiskunnan toiminnan turvaaminen ei voi olla kymmenistä tai edes sadoista ulkomaalaisista kiinni ja tämä kaikki tehdään vielä aikana jolloin satojatuhansia suomalaisia on koronakriisin vuoksi lomautettu tai irtisanottu hallituksen esitys ja sen antama viesti on näiden työelämän ulkopuolelle joutuneiden ihmisten silmissä erittäin myrkyllinen

avaaminen henkilöille joilla ei ole suomalaisen yhteiskunnan ja suomalaisen työelämän pelisääntöjen tuntemusta tulee lisäämään väärinkäytöksiä ja pahentamaan matalapalkkamaahanmuuttoon liittyviä ongelmia kuten alipalkkausta ja hyväksikäyttöä

arvoisa puhemies tätä asiaa on valmisteltu ja käsitelty pitkään ja monipuolisesti kuten laajasta lausuntoaineistosta ilmenee tähänhän liittyy ongelmia kieltämättä mutta niitä voidaan hallita ainoan sitaatin luen tässä nyt suoraan hallintovaliokunnan mietinnöstä valiokunta toteaa että ehdotetulla väliaikaisella lainsäädännöllä ei ole suoraan vaikutusta maastapoistamispäätösten täytäntöönpanoon poliisi voi poistaa henkilön maasta vaikka hänellä on ehdotetun lain mukainen työnteko oikeus ja hän on sen nojalla työllistynyt jos palauttaminen on käytännössä poikkeusoloissa mahdollista valiokunnan asiantuntijakuulemisessa johon täällä muuten on viitattu esitetyn arvion mukaan työnteko oikeuden laajentamisella siten että henkilöllä on täytäntöönpanokelpoisesta maastapoistamispäätöksestä huolimatta oikeus jatkaa työntekoa saattaa olla vaikutusta henkilön halukkuuteen poistua maasta

työttömyysturvalakia muutetaan on suurempi vaikutus kuin tällä asialla on me sosiaalidemokraatit hyväksymme tämän esityksen tarkkaavainen kuulija on kenties kiinnittänyt huomiota siihen että en ole tainnut käyttää siitä nimitystä hyvä kokoomuksen esitys on minusta hyvin ristiriitainen siinä toisaalta kritisoidaan tätä ja todetaan että tällä on vain muutamien kymmenien henkilöiden työvoimapoliittinen vaikutus mutta tämän kanssa täysin ristiriitaisesti ehdotetaan itse asiassa tämän vaikutusalan laajentamista jos tällä nyt saadaan vain kolmekymmentä tai neljäkymmentä ihmistä niin mistä sitä riittää sitten vielä niihin jotka te ehdotatte lisää otettavaksi huomioon perussuomalaisille haluaisin sanoa kun seitsemän kertaa peltokangas totesi tuon käsitteen vihervasemmisto ja edustaja simula viime viikolla useita kertoja eikös täällä olla todettu että meillä on tietyt herrasmiessopimukset kutsukaa minua suomalaiseksi sosiaalidemokraatiksi se on sinivalkoinen väri johon sopii kyllä aatteen punaista mutta en ole vihervasemmistolainen

arvoisa puhemies tämä ulkomaalaislain väliaikainen muutos on erittäin tarpeen nimenomaan jos mietitään meidän

tilannetta johon me olemme nyt näitten ulkolaisten ammattityöntekijöitten puutteen vuoksi ajautuneet jos ajatellaan sitä että tarve on kuusitoistatuhatta ja meillä on tällä hetkellä mahdollisuus ottaa joku neljätuhattaviisisataa plus lisää siihen mikä tässä on aikaisemmin tullut esille niin puutetta jää vielä seitsemäntuhatta työntekijää vaikka mietitään niitä toimenpiteitä väliaikaisen työttömyysturvalain muutoksen myötä mahdollistavat myös suomalaisille työttömille sinne pellolle töihin lähtemisen niin ongelmat ovat erittäin suuria silti minä näen tämän asian sillä tavalla että vaikka tämä väliaikainen lainmuutos on niin vähäinen niin kaikki kivet ja kannot on tarpeen kääntää ja etsiä ne työntekijät sinne maatalouteen koska kysymys on meidän huoltovarmuudestamme jos mietitään tätä asiaa viljelijän kannalta niin viljelijä tarvitsee kaikki työntekijät mitä hän saa ja kysymys on siitä että tämä vaihtoehto on yksi mahdollisuus saada sinne lisää työntekijöitä he kaikki tekevät arvokasta työtä meidän huoltovarmuutemme eteen ja hoitavat niitä asioita ja

vievät sitten meidän huoltovarmuuttamme eteenpäin ja varmistavat että me saamme sen kotimaisen ruoan meidän pelloiltamme on tärkeää myös sitten huomata että näille ulkolaisille työntekijöille turvataan myös hyvät työolosuhteet ja kunnon majoitus ja samoiten käydään palkkaus ja työnantajan velvollisuudet läpi

myös työnantajan oikeusturva on huomioitava siinä kohdin jos hän vahingossa onkin palkannut

poistettavaksi tarkoitetun ulkomaalaisen ettei hän joudu syytteeseen tässä on monta semmoista asiaa mitkä vaativat ymmärrystä ja hoitamista eteenpäin siksi minä näen että aluehallintoviranomaisella pitäisi olla riittävät voimavarat myös katsoa näitä asioita eteenpäin kiitos

kärsivät tällä hetkellä vakavasta työvoimapulasta koronapandemiasta johtuen siksi myös minä olen tyytyväinen että hallitus on tuonut tämän tilanteen ratkaisemiseksi useita esityksiä erilaisia esityksiä

esimerkiksi edustaja kivisaari täällä hyvin kävi läpi tämä esitys on tosiaan nyt yksi niistä sen lisäksi että tämä esitys omalta osaltaan mahdollistaa maatalouden kriittisesti tarvitsemia työntekijöitä kyllä haluan tuoda esille sen että tämä palvelee myös turvapaikanhakijoita itseään vaikka tämä ei ole mikään maahanmuuttopoliittinen linjanmuutos meillä on siis suomessa tällä hetkellä ihmisiä jotka haluaisivat tehdä työtä ja meillä on aloja jotka kaipaisivat työntekijöitä mutta tällä hetkellä me kiellämme näiden asioiden yhdistämisen enkä näe että se on kenenkään etu turvapaikanhakija joka ei ole on yksinomaan vastaanottojärjestelmän piirissä ja tämäkään ei ole ilmaista eli tästä lakimuutoksesta voi siis hyötyä omalta pieneltä osaltaan myös valtion kassa no viime kaudella hallitus tosiaan päätti laajentaa turvapaikanhakijoiden työnteko oikeuden karenssiaikaa koskemaan myös uusinta hakemusvaihetta eli turvapaikanhakija joka ensimmäisen käsittelyn aikana on hankkinut itselleen työpaikan joutuu lopettamaan työskentelyn useiksi kuukausiksi kun tämä uusintahakemus on vireillä ja vasta karenssin jälkeen hän voi palata samaan työpaikkaan tämä on täysin turha ja ja ylimääräinen karenssiaika keskellä keskellä työsuhdetta enkä näe että tämä tosiaan palvelee ketään arvoisa puhemies toinen asia johon haluaisin kiinnittää huomiota ovat ulkomaalaisten työntekijöiden työolosuhteet myös ulkomaalaisille työntekijöille tulee taata sopimuksien mukaiset työskentelyolosuhteet ja kunnollinen majoitus työsuhteen ajalle on valitettavasti tosiasia että aiemmissa tarkastuksissa näissä on todettu puutteita esimerkiksi monilla ulkomaalaisia palkkaavilla maatiloilla on todettu ongelmia palkanmaksussa ja työaikakirjanpidossa ulkomaalaiset työntekijät työntekijät ovat usein erityisen haavoittuvassa asemassa sillä ei ole välttämättä tietoa tai uskallusta haastaa haastaa näistä rikkomuksista minä ajattelen että jokaisen työntekijän niin ulkomaalaisen kuin suomalaisen oikeudet on turvattava arvoisa puhemies on selvää että tämä lakimuutos yksinään ei ratkaise pulaa kausityöntekijöistä mutta tämä on luonteva ja ihmisoikeusystävällinen tapa edistää työvoiman saatavuutta sekä parantaa turvapaikanhakijoiden oikeuksia ja suomen huoltovarmuutta yhtäaikaisesti
arvoisa puhemies kuten politiikassa monesti tavoitteet ovat yhteisiä mutta keinot ovat poliittisia ja ne voivat olla hyvinkin erilaisia siinä miten ne tavoitteet voidaan saavuttaa me kaikki tiedämme viimeisten kuukausien osalta että että huoltovarmuusaloilla on pula työntekijöistä mutta kokoomus on peräänkuuluttanut vaikuttavia ja vastuullisia toimenpiteitä ja myöskin selkeyttä näissä lainsäädäntöasioissa sen takia oli välttämätöntä jättää tähän

vastalauseessa erityisesti toimme esiin sen että että jos ja jos ja kun työnteko oikeutta laajennetaan niin on epäselvä viesti kun lainvoimaisen kielteisen päätöksen saaneen kohdalla kuitenkin

on tarkoitus kohdistaa meidän rajalliset resurssimme ja apumme aidosti hädänalaisille mitä tulee sitten tähän esitykseen joka siis tosiasiassa auttaisi vain joitakin tiloja mtk totesi lausunnossaan että että koko maan tasolla tarkastellen turvapaikanhakijat eivät ole ratkaisu maatilojen kausityötä koskevaan työvoimapulaan mtk pitää tärkeänä että työnantaja voisi kaikissa tilanteissa helposti nopeasti ja maksutta varmistaa työtä hakevan turvapaikanhakijan työnteko oikeuden kysymällä asiasta viranomaiselta kokoomus tosiaan esittää että että pitäisi olla jonkinlainen tiedonantovelvoite turvapaikanhakijan työnteko oikeuden päättymisestä tämän työnantajalle koska laittoman työvoiman käyttö on kuitenkin rikos sitten mitä tulee tähän alan laajennukseen edustaja linden ihmetteli että miten kokoomus haluaisi sitten tätä soveltuvuusalaa laajentaa no meillä hallintovaliokunnassa työ ja elinkeinoministeriö tem joka on työministeri haataisen johtama ministeriö ei pitänyt kokonaisuuden kannalta selkeänä tätä että työnteko oikeutta soveltuvuutta rajattaisiin erilaiseksi kuin sen huhtikuun alun ulkomaalaislain muutoksen osalta eli silloin valtioneuvoston asetuksessa tarkkaan määriteltiin nämä huoltovarmuusalat sen takia esitimme että olisi kannattavampaa hakea sitä vaikuttavuutta tälle esitykselle siltä kannalta että turvapaikanhakijat pääsisivät poimimaan luonnonmarjoja ja ja muillekin aloille kuin maa ja metsätalouspuolen alalle kiitos kiitos

arvoisa puhemies tämähän perustuu todellakin ainoastaan pelkkään ideologiaan ja en voi hyväksyä missään nimessä

ohitetaan tällaista turvapaikkajärjestelmää sillä että annetaan pellolta töitä mistä ei ole kuitenkaan mitään hyötyä se ei kuitenkaan ole meidän suomalaisten vika etteivät turvapaikanhakijat

aina porukasta kourallinen en myöskään edustaja lindenin äskeistä purkausta herrasmiessopimuksesta oikeastaan oikein ymmärrä tämähän on juuri sitä herrasmiessopimuksien rikkomista että tuodaan tällaisia esityksiä tänne saliin tällaiseen aikaan tämä kevät on ollut täynnä kaikennäköisiä ideologisia juttuja joiden ei pitäisi missään nimessä

kriisin aikaan olla millään tavalla täällä käsittelyssä valiokunnissa käsitellään jatkuvasti kaikennäköisiä juttuja mitkä eivät liity millään tavalla koko koronaan ja mitkä liittyvät pelkästään ilmastohömppään niin että ihan turha puhua mistään herrasmiessopimuksista täällä ollaan oltu aika suhteellisen rauhallisesti ja hiljaa ja ollaan vähän tyynnytelty ja ja kiristelty hampaita jossain omissa metsissä mutta nyt rupeaa oikeasti pikkuhiljaa vain mitta täyttymään emmekö me voi oikeasti pitää sitä linjaa että ollaan oikeasti suomalaisten puolella tuodaan niitä asioita mitkä oikeasti auttavat tätä maata kriisin keskellä eikä tuoda tällaisia ideologisia hömppiä ihan oikeasti edustaja koposelta tuli äsken äärettömän hyvä ehdotus millä tavalla olisi paljon isommat työllisyysvaikutukset kuin tällä hommalla tästä ei kohta enää puutu mitään muuta kuin se että keskustalaisen edustajan kärnän tukimieskin on kohta kielteisen turvapaikan hakija jostain irakista

arvoisa puhemies edelliselle edustajalle täytyy sanoa että valiokunnissa käsitellään myös muita esimerkiksi eu direktiiveihin liittyviä kiireisiä kiireisiä asioita ja ja toivon kyllä että pikkuhiljaa päästään tätä päätöksentekoa täällä eduskunnassa myös lisäämään käsittelemme nyt tervetullutta esitystä maassamme jo oleskelevien turvapaikanhakijoiden mahdollisuudesta osallistua ilman karenssia työntekoon tässä esityksessä maatalouden kausityöhön ja tällä hetkellä lokakuun loppuun asti maahanmuuttoviraston arvion mukaan vastaanottojärjestelmässä on tällä hetkellä yhteensä noin kuusituhatta työikäistä turvapaikanhakijaa heistä noin tuhat on sellaisia joilla ei ole karenssiajasta johtuen työnteko oikeutta

tavallisesti puutarhatyöhön saapuvien vuosittainen määrä on aiempaa pienempi tarpeellista työvoimaa turvapaikanhakijat ja myöhemmin turvapaikan tai työperusteisen oleskeluluvan saaneet olisivat monella muullakin alalla tulevina vuosina väestön ikääntyessä

viljelijöiden viestit kertovat siitä että työntekoon pääsyä on jouduttu odottamaan esityksen valmistelu on vienyt valitettavan kauan työnantajilla on ollut myös arkuutta vahvistaa työsuhteita kun on odotettu mahdollisia ulkomailta saapuvia jo aiempina vuosina koulutettuja työntekijöitä

työnantajat ovat todella huolissaan siitä että ovat panostaneet perehdyttäneet työntekijän ja joutuvat sitten katkaisemaan työsuhteen

arvoisa puhemies me olemme tässä salissa moneen otteeseen käsitelleet maatalouden tilannetta tällä hetkellähän maataloushan on pulassa koska sinne tarvitaan kuusitoistatuhatta työntekijää ja niitä ei ole nyt saatavilla muun muassa koronaviruksen takia ja pääasiassa siitä syystä viime viikolla me käsittelimme täällä luopumistuen saajia jotka nyt poikkeustilanteessa sitten pystyvät tekemään töitä maatiloilla ilman että menettävät sitä luopumistukea

puhuimme myöskin suojaosuuden korottamisesta kyse on siis työttömyysturvan suojaosuudesta joka on tähän mennessä ollut kolmesataa euroa ja nyt se korotetaan viiteensataan euroon vuoden loppuun saakka eli tässä on kysymys toki toimenpiteistä joilla haetaan ikään kuin korvaavaa työvoimaa sille mitä nyt ei ole saatavilla

kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien turvapaikanhakijoiden oikeudesta tehdä työtä maa metsä puutarha ja kalatalouden aloilla mielestäni tässä on se ongelma että kun me nyt laajennamme ja parannamme heidän oikeuksiaan tehdä töitä näillä aloilla niin me saatamme tällä lähettää sellaisen viestin näihin maihin että suomeen voi tulla turvapaikkastatuksella ja hakeutua sitä kautta töihin toki tämä mahdollisuus on ollut olemassa jo aikaisemminkin mutta mutta tässä sitä aika merkittävällä tavalla parannetaan ja ja minusta se on kyllä huolestuttava viesti kun ajatellaan että kyllä täytyisi olla

kokonaan toisenlaiset syyt hakeutua suomeen jos ajatellaan lukumääräisesti niin meillähän on tällä hetkellä noin kuusituhatta turvapaikanhakijaa joista noin neljätuhatta voi jo tehdä töitä kun katsotaan tätä hallintovaliokunnan mietintöä niin siellä todetaan että että mahdollisesti parisenkymmentä henkilöä saatetaan saada töihin tällä tällä lakiesityksellä ja minusta se on kyllä aika vaatimaton lukumäärä lisäksi todetaan vielä sekin että että täytäntöönpanokelpoisten maastapoistumispäätösten toimeenpano vaikeutuu varmasti tätä kautta ja tulee ongelmallisemmaksi koska eihän näillä ihmisillä tietenkään tässä tilanteessa ole samanlaista motivaatiota hakeutua takaisin lähtömaahansa eli eli ei tämä täysin ongelmaton ole ja kyllä tähän varmasti jotain ideologisiakin painotuksia painotuksia liittyy ottaen huomioon sen kuinka vaikuttava tämä tämä lakiesityksen lopputulos on on maatalouden työvoiman kannalta arvoisa puhemies ymmärrän kyllä perustelut tälle tälle lakiesitykselle mutta pidän sitä kyllä ongelmallisena edellä mainituista syistä
arvoisa herra puhemies tämä lakiesityshän mikä on tässä käsittelyssä ei ole maailmaa kaatava juttu tämä vain lähti liikkeelle siitä kun tuon maatiloille saatavan kausityövoiman kausityövoiman kannalta oltiin tilanteessa että sitä työvoimaa ei missään ollut olemassa todellakin

poikkeuksellisessa tilanteessa tehty poikkeuksellinen lakiesitys tukee tätä että saataisiin maatiloille työvoimaa tilapäisesti nyt keväälle

kylvöaikaan tarvittiin työvoimaa ja sitä tarvitaan sitten totta kai jatkossa sadonkorjuuaikana kun ei sitä työvoimaa ollut niin näin ollen tämmöisiä poikkeusjärjestelyjä tehdään eikä näistä järjestelyistä pidä kenenkään vetää johtopäätöksiä että suomen ulkomaalais maahanmuuttamis tai tänne hakeutumislinja olisi jotenkin muuttunut miksikään ei ole mikään muuttunut vaan mennään samoilla menetelmillä tämä poikkeuslaki on aivan oikein kuten kaikki tiedämme vain määräaikainen ja sen jälkeen sitä ei enää ole että tästä ei pidä johtopäätöksiä lähteä tekemään mutta se mihin haluan oikeasti kiinnittää huomiota on meidän suomalaisten itsemme työhalut onhan tämä käsittämätöntä että meillä on satojatuhansia työttömiä eikä tällaisia töitä pystytä tekemään mihin tämä maailma on menossa kun me olemme täällä pohjoisessa nurkkauksessa täällä fennoskandiassa ja etäällä kaikista ja sitten tilanne on se että ei enää tavallinen työ kelpaa siitä minä olen todella huolissani minä muistan ajan kun olin nuori mies silloin tehtiin kaikkia niitä töitä mitä ikinä tarjolla oli kaikki kävi kovinkin metsätyö tai keväisin vaikka taimenistutusurakka tai taimikon hoitotyö joka oli nuorelle miehelle äärimmäisen raskasta työtä sinänsä sitä vaan tehtiin kun muuta ei ollut tarjolla ja se kuitenkin tekijänsä palkitsi ja opetti kunnioittamaan työtä tämä on se meidän suomalaisten suuri ongelma aivan yhtä lailla meillä puuttuu osaavaa työvoimaa erilaisista hoitotöistä ei ole rekankuljettajia ei ole koneenkuljettajia ei ole kaivinkoneenkuljettajia ei ole mitään muutakaan kaikkialla on tekevästä työstä valtava pula sen tekijöistä on valtava pula työstä itsessään ei välttämättä ole pulaa ja meillä on valtava määrä työttömiä tämä on se valtava ongelma mikä tässä maassa on ja siihen meidän itse pitää etsiä ratkaisut ratkaisu ei tule siitä että jostakin lennätetään muutama lentokoneellinen tänne työvoimaa se on vain hätäapu siihen hetkeen mikä on päällä mutta meidän suomalaisten pitää nyt oppia työtä tekemään jos me haluamme jonain päivänä noita velkoja ruveta maksamaan ja ennen kaikkea siksi että me saamme tämän maan pidettyä kunnossa tämmöisillä pienillä vippaskonsteilla pienillä poikkeuslaeilla tai tai joillakin muilla keinoilla se ei tule tapahtumaan vaan kun tartumme taas kerran töihin niin homma onnistuu varsin nopeasti

arvoisa puhemies olen niin kuin tiedätte lampuri lampuri närpiöstä missä yli kymmenen prosenttia väestöstä on ulkomaalaistaustaisia työllisyysaste on yli kahdeksankymmentä prosenttia meillä oli kaupunginvaltuuston seminaari eilen tulos kunnan kunnan osalta meni yli miljoonan viime vuonna

tämä ei voi olla totta kun oppositiota oppositiota kuuntelee mutta tämä on on todellisuus eli miksi näin sitten on juu siksi että yritykset närpiössä ovat ymmärtäneet että jokainen työpari tarvitaan jokainen ihminen tarvitaan ja on tuottava juuri siksi tällainen ote ja asenne tarvitaan varsinkin nyt kun meillä on kriisi ja työvoimapula päällä hallitus ymmärtää kriisin ja se on kykeneväinen tekemään rohkeita päätöksiä ja niitä on tehty useitakin jo tällä hetkellä

arvoisa puhemies turvapaikanhakijoiden väliaikainen työoikeuden laajentaminen on ajankohtainen ja erittäin tarpeellinen koranatoimi tämän lakiesityksen avulla saadaan helpotusta koronaepidemian aiheuttamaan työvoimapulaan erityisesti marja ja vihannestiloilla suomalaisen ruoantuotannon turvaamiseksi näissä poikkeusoloissa totta kai muitakin toimia tarvitaan tämä onkin vain yksi keino maatalouden työvoimapulan helpottamiseksi on aivan järkevää hyödyntää kaikki maassa laillisesti oleva työvoima tässä tilanteessa vaikka kokonaisuutena juuri tämän muutoksen avulla saatava työvoima voi olla pienehkö paikallisesti sillä on merkitystä esitys on saanut kiitosta maatalousyrittäjiltä esimerkiksi kotikaupungissani lappeenrannassa jossa toimii valtion vastaanottokeskus konnunsuolla lappeenrannassa yrittäjät ja vastaanottokeskus ovat tehneet hyvää yhteistyötä jo etukäteen kartoittamalla sopivia ja halukkaita työntekijöitä tiloille töihin kartoitusten pohjalta on havaittu että on korkea motivaatio tehdä töitä on pelkästään järkevää laajentaa turvapaikanhakijoiden työntekomahdollisuuksia aikana jolloin maatilat tarvitsevat lisätyövoimaa jotta suomalainen ruoantuotanto voidaan turvata nyt käsittelyssä oleva väliaikainen lakiesitys on hyvä kahdensuuntaisesti useimmat turvapaikanhakijat saavat sen avulla mahdollisuuden työskennellä toimettomuuden sijaan ja maatalousyrittäjät saavat helpotusta kausityövoimapulaansa on hiukan vaikea ymmärtää niitä jotka tätä vastustavat siinä vastustuksessa näkyy kyllä vahvasti ideologia hallituksella onneksi on järkeä toimia ratkaisukeskeisesti tässä poikkeuksellisessa tilanteessa maasta poistamiseen ei tämä esitys tuo muutoksia sikäli täällä esitetty huoli on aivan turha olemme oloissa joissa maasta poistuminen ei välttämättä ole mahdollista ja on myös maatalousyrittäjän etu että työntekijä voi siinä tilanteessa jatkaa työssään täällä on ihan oikein kiinnitetty huomiota turvapaikanhakijoiden työllistymiseen on järkevää jatkossa pohtia millä kaikin keinoin työllistymisen esteitä voidaan purkaa osin kysymys on myös siitä että edellinen hallitus pikemminkin vaikeutti työllistymistä ja lisäsi byrokratiaa tällä hetkellä meillä ei esimerkiksi ole olemassa tarkkoja tilastoja turvapaikanhakijoiden työllisyydestä tämä asia ei selvästi ole kiinnostanut edellistä hallitusta yhteiskunnan kannalta on kuitenkin järkevää saada kaikki laillisesti maassa olijat töihin ja hyödyttämään yhteiskuntaa tärkeää on myös kehittää järjestelmää siten että työntekijän ja työnantajan kannalta tämä työllistäminen on nykyistä helpompaa työnantaja tarvitsee luotettavan ja helpon tavan varmistua työntekijän työnteko oikeudesta ja turvapaikanhakijat tarvitsevat riittävää tukea ja neuvontaa työehdoista jotta varmistetaan että he ovat suojassa hyväksikäyttämiseltä siihen liittyy myös työsuojelun riittävä resursointi tältä osin keskustelu varmasti jatkuu tulevaisuudessakin

arvoisa puhemies kymmeniä satoja vai tuhansia todellisuus on että tämä koskee niitä kaikkia noin viittätuhatta turvapaikanhakijaa jotka tällä hetkellä ovat tässä maassa ja joilla on on jo nyt työlupa tämä muutos helpottaa työnantajia työnantajia palkkaamaan näitä ihmisiä sillä työnantajille koituva riski siitä että työlupa loppuisi kuin seinään kun kielteinen oleskelupäätös tulee poistuu tämä ei koske siis vain niitä tuhatta

edellytykset koronakriisin aikana hallitus on antanut useita lakiesityksiä ja päättänyt myös hallitusti tuoda ulkomaalaisia kausityöntekijöitä tekemään näitä töitä esitykset esitykset jotka hallitus on antanut ovat koskeneet niin työttömyysturvaa kuin nyt tätä karenssia tai luopumistuen ehtojen muutosta olen ihmeissäni että nyt tämä yksittäinen keino leimataan merkityksettömäksi keinoksi kun esimerkiksi tämä luopumistuen ehtojen muutos koskettaa vielä vähempää määrää ihmisiä ja sen työllisyyspotentiaali on mitattavissa myös arvioiden mukaan noin noin sadassa

haluavat tehdä töitä ja nämä kaksi nämä kaksi asiaa kohtaavat eikö ole vain hyvä että työ tulee tehtyä

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia väliaikaisesti muutoksella myös laajennettaisiin väliaikaisesti kansainvälistä suojelua hakeneen työnteko oikeutta esitetyt muutokset koskisivat kansainvälistä suojelua hakeneen työnteko oikeuden alkamista ja päättymistä esityksen tavoitteena on täten lisätä työvoiman tarjontaa erityisesti sellaisissa työtehtävissä jotka ovat huoltovarmuuden tai työmarkkinoiden toimivuuden kannalta välttämättömiä keskustelimme asiasta maa ja metsätalousvaliokunnassa ja jätimme lausunnosta myös eriävän mielipiteen kerron siitä pidimme lähtökohdiltaan kuolleena ajatuksena sitä että nyt esitetyillä hallituksen väliaikaisilla ratkaisuilla pystyttäisiin sekä turvaamaan että edistämään huoltovarmuuttamme tietyillä sektoreilla maassamme sen sijaan nyt tehty esitys on erittäin vaarallinen suomelle sillä se avaa uuden väylän perusteettomasti maassa oleskeluun ja ohituskaistan työperäiseen maahanmuuttoon emme yksinkertaisesti voi tällaista kehitystä hyväksyä sillä ei voi olla niin että koronapandemian varjolla käytännössä sellaisetkin henkilöt voisivat jäädä suomeen työskentelemään joilla on jo olemassa täytäntöönpanokelpoinen maastapoistamispäätös myös muistaa että maamme talous eikä edes maamme taloudellinen kantokyky tällaisia istuvan hallituksen poliittisia toimenpideavauksia kestä tämä nyt käsittelyssä oleva esitys jälleen kerran osoittaa oivallisesti hallituksen todelliset painopistealueet ja panostukset hallitus panostaa edelleen voimallisesti maahanmuuttoon sekä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen että muuhun maailmanparantamiseen hallitukselle suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin pitäisi olla kaiken edellä on tarpeen tuoda esiin myös se että esitykseen on ujutettu edelleen muita niin sanottuun työperäiseen maahanmuuttoon liittyviä perinteisiä hankkeita joilla ei pitäisi olla mitään tekemistä esimerkiksi maatalouden satotyön tai muiden juuri ulkomaalaista työvoimaa kaipaavien alojen kanssa arvoisa herra puhemies lopuksi haluan todeta että minulla ei sinänsä ole mitään maa ja puutarhatalouden kausityöntekijöitä vastaan sillä aidot ja todelliset kausityöntekijät tulevat maahan tekevät työtä ja lähtevät maasta näihin tehtäviin ymmärtääkseni hallitus haluaa nämä henkilöt lakia nyt väliaikaisesti ollaan muuttamassa mutta kuten mainitsin aidot ja todelliset kausityöntekijät eivät kuormita maamme sosiaaliturvaa ja palveluita koska he eivät jää maahan työn loppumisen jälkeen tämä nyt käsittelyssä oleva esitys ei kuitenkaan tuota tuota edellä olevaa käsitystä tue nimittäin en halua olla tukemassa esimerkiksi sellaisten henkilöiden maassaoloa joilla on jo maastapoistamispäätös muutenkin näen että hallituksen on ryhdyttävä sellaisiin toimiin joilla aidosti ratkaistaan kriittisten alojen koronakriisin myötä kohtaama työvoimapula näin ollen on myös tehtävä pitkälle tähtääviä toimenpiteitä joilla turvataan aidosti näiden alojen työvoiman saatavuus suomen sisältä jatkossa ensi sijassa on ryhdyttävä laajoihin rekrytointikampanjoihin ja haettava työllistämisen esteenä olevien ongelmien purkamista kuten perussuomalaiset ovat esimerkiksi esittäneet jo aikaisemmin täten kannustettaisiin suomalaisia kausitöihin siten että esimerkiksi työttömyysturvaa tilapäisesti ei leikattaisi mikäli lomautus on johtunut koronatilanteesta kiitos

arvoisa herra puhemies täytyy antaa tunnustusta vihreälle liitolle nämä ovelat cityketut ovat saaneet keskustan kiinnitettyä parsinavettaan jossa ne seisovat tai makaavat mutta eivät kykene liikkumaan siellä olevasta lehmästäkin on jo kaupat tehty kyllä on täytynyt ahmia monta kuormaa ideologista rehua että voi tämänkin esityksen hyväksyä kyllä on ikävä rehulaa kausityölle on todellinen tarve ja esimerkiksi metsämarjojen poimintaan on välttämätöntä saada poimijoita tällä esityksellä kuitenkin yritetään saada korkeintaan muutamaa kymmentä kielitaidotonta turvapaikanhakijaa tarttumaan poimuriin tai kuokkaan edustaja holopainen totesi laillinen työvoima pitää saada töihin tässä esityksessä kuitenkin mahdollistetaan laittomasti maassa olevien ohituskaista yhteiskuntaan kuvitteletteko että syyriasta saapunut turvapaikanhakijanainen menee burka päällä perunavakojen väliin kuokkimaan tai ajatteletteko että pääkaupunkiseudulle saapunut irakilainen lähtee marjapoimurin kanssa kainuuseen hyttysten syötäväksi jotta edustaja kivisaari saa marjoja piirakkaansa jos todella on niin että tämä lakimuutos johtaa turvapaikanhakijoiden mittavaan työllistymiseen ja merkittävään

suomalaisten osallistuminen maa ja puutarhatalouden töihin yksi keino löytyy vasemmistoliitolta he ovat esittäneet luonnonsuojelujoukkoja joissa julkisen sektorin palkkatuettua työtä tehtäisiin ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden hankkeissa onko mitään niin keskeistä kuin tämän kesän kausityö miksi te ette esitä palkkatukea yksityiselle sektorille jotta suomalaiset saadaan töihin ei voi olla niin että downshiftaus käpyjen keräily ja luston haistelu on tärkeämpää kuin suomalaisten omavaraisuuden takaavan kausityön mahdollistaminen siltä osin näissä joukoissa on kehittämisen mahdollisuuksia ja työvoimapoliittinen ulottuvuus kiitos
arvoisa puhemies esitys on todella yksi niistä useammasta maahanmuuttopolitiikan helpotuksesta joita hallitus on koronan aikana tuonut tai tuomassa siis nyt kun sellaisia ei olisi määrä tuoda muutoksella halutaan helpottaa maahanmuuttoa ja heikentää maastapoistumisen kannustimia niiden ihmisten osalta joilla ole oikeutta kansainväliseen suojeluun tässä ei varsinaisesti ole mitään ihmeellistä tavoitehan löytyy hallitusohjelmasta pakolaisbisneksessä mukana olevat kansalaisjärjestöt ja muut niin sanotut humanitaariset toimijat ovat vaatineet työlupia laittomasti maassa oleskeleville jo vuosia joten ei ole lainkaan ihme että vihreiden sisäministerikaudella tällainen tulee eduskuntaan kuten täällä on moneen kertaan kerrottu muutoksesta ei tule olemaan hyötyä maatalouden työntekijöiden saatavuuteen tai ruokahuoltoon eikä sitä oikeastaan esityksessä edes väitetä esitys ei perustu tosiasialliseen tietoon ei tilastoihin ei kansainväliseen vertailuun ei taloudellisiin laskelmiin mitään kunnollisia vaikutusarvioita ei ole tehty ja hallintovaliokunta teki taas melkoisen työn että sai jotakin nyhdettyä

maa ja metsätaloustyössä näistä on noin nolla pilkku nolla seitsemän prosenttia eli vajaa promille tämä hyvin yksinkertainen luku kertoo oikeastaan kaiken oleellisen tästä esityksestä lakimuutoksen on tarkoitus olla väliaikainen onneksi näin mutta saa nähdä miten käytäntö sitten seuraa perässä nimittäin kerran työluvallista on aika vaikea palauttaa ylipäätänsä tästä maasta on vaikea palauttaa ketään näihin tiettyihin maihin maahan jäämisen helpottaminen on siis hallitusohjelman mukaista se ei ole koronatoimi tämän esityksen alun perin oli tarkoitus olla vieläkin liberaalimpi eli koskettaa kaikkia matalapalkka aloja ei vain maa ja metsätaloutta täällä on puhuttu että tämä on vain osa hallituksen paketteja joilla pyritään helpottamaan työnteon kannustimia kannustimia nimenomaan esimerkiksi työttömyysturvan suojaosan nosto jota täällä on viime päivinä käsitelty on hyvin hyvin vajaaksi jäävä toimi se pelkästään ei kannusta ketään että tätä tätä yhtä suojaosaa korotetaan vaan sen pitäisi tietysti näkyä myös asumistuessa ja toimeentulotuessa tämä juuri kertoo näistä prioriteeteista mikäli täällä tarjottaisiin suomalaisille lomautetuille tai työttömille ilmainen asuminen ilmainen ravinto ja ilmainen terveydenhuolto kuten näille turvapaikanhakijoille niin uskon että suomalaisillakin olisi kannustimia siirtyä maatalouteen töihin perussuomalaisethan ovat esittäneet että maatalouden kausitöihin voisi mennä töihin koronan takia lomautettu tai työttömäksi jäänyt ja hän säilyttäisi koko tämän etuuden palkkatulon päällä uskoisin että tämä kannustaisi näitä ihmisiä

herra puhemies en tiedä mikä on ollut se vaihe missä tämä on ollut vielä liberaalimpi ainakin kun tämä oli maa ja metsätalousvaliokunnassa lausunnolla niin kyllä ministeriön virkamiehet sanoivat että tämä on erittäin tarkkarajainen juuri näihin ja näihin aloihin mistä olen erityisen tyytyväinen sillä edellisen kerran kun tätä käsiteltiin niin olin henkilökohtaisesti pettynyt että näitten ukrainalaisten kausityöntekijöiden osalta laajennettiin sitä repertuaaria juuri tuohon kokoomuksen toivomaan suuntaan joka on nyt siellä sisällä niin että muidenkin kuin huoltovarmuusalojen osalta ministeriö voi asetuksellaan muuttaa työn tekemisen mahdollisuuksia se toki on juuri sitä kokoomuslaista ideologiaa missä puututaan sopimusoikeuteen ja tuodaan niitä kiviä kenkään jotka mahdollistavat saatavuusharkinnan romuttamisen siinä mielessä olen tyytyväinen että tämä on nyt niin tarkkarajainen että tämmöisen asian kanssa meidän ei tarvitse jatkossa painia näistä kokoomuksen vaikuttavuuksista haluaisin kuulla nyt sitten vähän muitakin esimerkkejä toivottavasti ne eivät ole niitä kun täällä edustaja vartiainen on esittänyt sunnuntailisien poistamista voi sanoa että vaikkapa vuorotyön tekijöille se tarkoittaa vuosiansiossa viittätoista prosenttia ja aivan sama se on näillä pienipalkkaisilla aloilla joilla työskennellään sunnuntaisin ja muutenkin tehdään lyhyttä työaikaa se on olennainen osa suomalaisen matalapalkka alan työntekijän vuosiansioista todellisuudessa ei eikä maa ja metsätalousvaliokunnassakaan nähty että tämä nyt räjäyttää ja poistaa kaikki puutteet kausityöntekijöitten osalta mutta tämä on se pieni osa mikä täytyy tässä kohtaa pyrkiä käyttämään hyväksi sillä selän kääntäminen yhdellekin kausityöntekijälle on maataloussektorille kyllä huono viesti tässä tilanteessa siinä mielessä valmistelu on ollut huomioiva että sillä pyritään niihin ratkaisuihin toivottavaa olisi että me vielä tässä salissa voisimme keskustella lomautetun suomalaisen työn tekemisestä kausityöntekijänä jolloin hän saisi osan ansiosidonnaista päivärahaa sinne kuitenkin matalapalkkaiselle maatalouden sektorille koska uskon että työnantajat kyllä pystyisivät sopimaan ja näkemään lomautettu olisi käytettävissä

arvoisa puhemies täällä on nostettu tikun nokkaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet joita tällä hetkellä useampiin maihin on mahdoton palauttaa pyytäisin oppositiota kuitenkin huomioimaan että heistä todella monella on meidän työvoimaviranomaisen puolto sille että työlupa pitäisi heille myöntää eli heillä on työpaikka ja ja puolto siihen että siihen tarvitaan työvoimaa viime vuoden tilastojen perusteella yksi kolmasosa tällaisista kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista jotka hakivat sitten työlupaa sen eli näistä työlupaa hakeneista yksi kolmasosa se on aika iso osuus motivaatio on varmasti pysyä turvassa oli se keino sitten työskennellä tai saada se turvapaikka arvoisa puhemies vielä muutama sana lausumista ulkomaalaislain muuttamisesta muuttamisesta johtuvia vaikutuksia on tosiaan seurattava tarkkaan kuten hallintovaliokuntakin on mietinnössään tuonut esille tärkeä kysymys on miten suhtaudumme karenssin poistoon jatkossa jos negatiivisia vaikutuksia sillä ei nyt ilmene seurannassa ja taas positiivisia positiivisia vaikutuksia syntyisi onko mielekästä että meillä on järjestelmä joka ei anna ihmisen tehdä töitä jopa kuuteen kuukauteen

on työllistynyt työllistymiseen auttaa se mitä nopeammin pääsee siihen työhön käsiksi toinen lausuma liittyy työnantajan saamaan informaatioon työnteko oikeudesta sekin huomio on tärkeä työnantajan roolin helpottamiseksi tiedonsaannin pitäisi olla luotettavaa helppoa ja maksutonta niin työntekijälle kuin työnantajalle tähän tarkoitukseen nyt käytössä oleva maksullinen todistus on osoittautunut hankalaksi ja hitaaksi keinoksi ja sitä

arvoisa puhemies tässä tuli vielä kysymyksiä joihin toivottiin kokoomuksen vastausta edustaja myllykoski peräänkuulutti että mitkä ovat olleet niitä kokoomuksen vaikuttavia esityksiä tosiaan maaliskuun lopussa esitimme nimenomaan niin kuin tekin toitte esiin että lomautetun henkilön olisi pystyttävä työskentelemään maa puutarha tai marjatiloilla siten että hän ei menettäisi tätä lomautuskorvausta kokonaan minä uskon että eduskunnassa tässä salissa ollaan monelta osalta yhtä mieltäkin siitä esityksiä vain odotetaan esitimme myöskin että työttömän on saatava tehdä alasta riippumatta töitä kokopäiväisestikin siten että ansiosidonnaisesta tuesta vähennettäisiin vain puolet itse tienatusta palkasta tai houkuteltaisiin ulkomaisia maataloustyöntekijöitä saapumaan suomeen saksan mallin mukaisesti tai opintotuen tulorajoista luovuttaisiin väliaikaisesti ja niin edelleen kuten tuossa ensimmäisessä puheenvuorossani toin esiin kokoomus on pettynyt siis siihen että tämä esitys on tehty ilman mitään vaikuttavuusarviointeja kiireessä ja sen toteuttamistavaksi on valittu osin epäselvä

edustaja pitkolle korjaan että emme vastustaneet sitä että nämä karenssit kolme kuukautta ja ja kuusi kuukautta poistetaan koska suurin osa turvapaikanhakijoista ei ole edes tullut viimeisen kolmen kuukauden aikana suomeen elikkä karenssit ovat jo poistuneet

teimme kuitenkin muutosesityksen nimenomaan tähän kun henkilö jättää uusintahakemuksen

valtiolta tulee siinä tilanteessa se viesti että todetaan että ei ole oikeutta turvapaikkaan eikä ole näin ollen sitä turvan perustetta mutta sitä maastapoistamispäätöstä ei kuitenkaan laiteta toimeen meillähän on huhtikuussa tapahtunut noin maasta poistamista normaalitilanteessa niitä on reilut sata viiva sataviisikymmentä joten vaikka julkisuudessa niistä ei ole ollut keskustelua niin silti maasta poistamisia on tapahtunut näin ollen vaikka poikkeusolot ovat meneillään kuitenkin viestin pitäisi olla se että jos ei ole sitä turvan perustetta eikä oleskeluluvan perustetta niin sitten se

päätös laitettaisiin täytäntöön
arvoisa puhemies edustaja myllykoskelle pitää todeta täältä päästä salia että olipa hyvä puheenvuoro te tunnistitte siinä oikein hyvin suomen hyvinvointijärjestelmän ja toimivien työmarkkinoiden kannalta hyvin valitettavan kättä päälle toimenpiteen mikä sijaitsee kokoomuksen ja vihervasemmistosta suurimman osan

välillä näin tämä juuri menee itse olen valiokunnassa pyrkinyt myös herättämään keskustelua nimenomaan siitä voisivatko kaikki puolueet olla yhtä mieltä siitä

kun työmarkkinoille tuodaan haavoittuvia ihmisiä joiden joiden kannustimet pysyä siellä väärinkäytöksistä huolimatta ovat aika vahvat mitä tälle ollaan valmiita tekemään ymmärrän että muut puolueet kuin perussuomalaiset eivät ymmärrä että tämä on rakenteellinen ongelma mitä pitää yllä se että maahan tulee työntekijöitä ja turvapaikanhakijoita joita voidaan hyväksikäyttää siihen ei auta avin eikä rikosuhripäivystyksen eikä muidenkaan toimijoiden resurssien lisääminen loppuun saakka siihen ei

ehtinyt ihan kaikkea sanoa huomautan että tämä lakimuutos sinällään siis rapauttaa turvapaikkajärjestelmää tai sitä mitä siitä enää on jäljellä koska ei ole mitään väliä onko ihminen suojelun tarpeessa vai ei kun hän kuitenkin jää maahan ymmärsin täältä vihreiden edustaja hopsun puheesta että tällä ei ole todella mitään merkitystä mikäli on todettu että ihminen ei ole kansainvälisen suojelun tarpeessa niin silloin me voimme ajatella että

hae täältä turvaa jos hän siirtyy työmarkkinoille silloin kyseessä on aivan eri asia ja siirtymällä työmarkkinoille tämä ihminen voi myöhemmin hakea työntekijän oleskelulupaa ja olla sitten osa näitä paisuvia markkinoita joissa nimenomaan on näitä ongelmia mihin aiemmin viittasin olen varma että myös keskustapuolueen terävimmät kollegat täällä ymmärtävät tämän problematiikan ymmärtävät että tästä ei ole maatiloille juuri minkäänlaista apua tulossa ja tämä vaikeuttaa turvapaikkajärjestelmän toimintaa ja heikentää sen legitimiteettiä he eivät todennäköisesti oikeasti kuvittele että maaseudulla riemumielin nyt halutaan pelloille turvapaikanhakijoita joiden henkilöllisyydestä ei edes ole tietoa oleellinen kysymys edustaja halla aho jo aiemmin esitti kun ihmetteli että mikä mahtaa olla se lehmänkauppa mikä täällä on takana miten voidaan sinisilmin kannattaa kaikkia punavihreitä ulkomaalaislain muutoksia sekä hallituksen pian äärimmäisissä vaikeuksissa olevaa talouslinjaa voiko maakuntahimmeli olla oikeasti kaiken tämän arvoinen

arvoisa puhemies itse kouvolasta tänne tulleena käytännössä katsoen meillä ei ole juurikaan edes keskusteltu turvapaikanhakijoista minun vaalikampanjointiin tai mihinkään muuhunkaan ei liity oikeastaan millään tavalla turvapaikkahommat minä olen hakenut oman kannatukseni jostain ihan muualta ja se ei ole syy minkä takia minä olen näreissäni ja minkä takia minä olen lämpöisenä vaan just se mistä puhuttiin tuossa aikaisemmin yhteistyö luottamus tällaisessa tilanteessa kun meidän pitäisi kriisi hoitaa ja se minua nyt ketuttaa henkilökohtaisesti todella paljon että tuodaan tällaisia juttuja joissa ei ole oikeasti mitään muuta kuin ideologia takana minun on pakko sanoa edustaja norrbackin esiin tuomasta närpiön kurkkujutusta että ihan oikeasti me voisimme kaikki lähteä katsomaan keitä siellä on töissä siellä ei ole irakilaisia

ole olen itse asiassa vieraillut siellä jopa täysperärekan kanssa viedessäni tavaraa ja tutustuessani siihen heidän paikkaansa edustaja hopsu sanoi kun heitin tuossa välihuutona että motivaatio on kova että no kyllähän se motivaatio tietenkin on siinä ja tilannehan on se että kun todellakin nämä henkilöt ovat meidän tutkimuksien mukaan henkilöitä joilla ei ole tarvetta turvapaikkaan eli

että he eivät ole turvapaikan tarpeessa niin on ihan käsittämätön juttu että sitten sanotaan että se saisi olla motivaation syynäkin

arvoisa herra puhemies täällä on ollut monenlaista keskustelua asiasta ja itse pidän tärkeänä sitä että tässä pyritään huolehtimaan maatalouden ja puutarhatalouden kausityövoimasta ja tässä on kyseessä yksi pieni keino siinä keinovalikoimassa korona on opettanut meille huoltovarmuuden ja kotimaisen ruoan merkitystä jotta meillä on puhdasta suomalaista ruokaa myös ensi talvena niin tarvitaan käsipareja tarvitaan niin suomalaisia käsipareja eläkkeelle jääneitten nuorten työttömäksi jääneiden käsipareja ulkomailta tulleiden käsipareja tässä on toki kysymys pienestä määrästä näitä käsiä mutta pienikin määrä voi olla ratkaiseva yksittäisen maatilan tai puutarhan kohdalla olen iloinnut siitä että eri puolilla suomea on myöskin sellaisia vastaanottokeskuksia joiden asukkaat ovat vuorovaikutuksessa paikallisen väestön kanssa tällainen paikka on esimerkiksi pudasjärven vastaanottokeskus joka on nyt valitettavasti lakkautusuhan alla siellä on keskuksen ympärillä ystäväperheverkosto ja ennakkoluulottomia yrityksiä jotka haluavat ottaa työhön myös muualta tulleita

siinäkin mielessä se on hieno paikkakunta että tuskin kukaan vastustaa keskuksen olemassaoloa tällaisen keskuksen läheltä voi löytyä puutarha tai maatila johon voi päästä kausityöhön ja

tämä mahdollistaa hyvän kotoutumisen viljelijöitä ja puutarhureita ei tule jättää pulaan nyt eikä myöhemminkään kesän aikana tulee eteen sellaisia töitä joissa ei tarvita niin paljon koulutusta tarvitaan tekeviä käsiä oikeaa asennetta ja oppivaista mieltä uskon että tämä toimenpide ei ole vetovoimatekijä on hyvä että ihmiset mieluummin tekevät työtä kuin makaavat vastaanottokeskuksissa kysymys on muutamasta kymmenestä ihmisestä joita tarvitaan yksittäisillä maatiloilla ja puutarhoilla meille keskustalaisille on tärkeää että viljelijät saavat apua ja siitä tässä mielestäni on kysymys

arvoisa puhemies tämä esitys on huoltovarmuuden ja maatalousyrittäjien kannalta lähes merkityksetön mutta turvapaikkajärjestelmän uskottavuuden kannalta erittäin haitallinen esitys on kuten jo aiemmin puheenvuoroissa on tuotu esille suorastaan naurettava ja näin tätä esitystä minulle luonnehti myös eräs maatalousyrittäjä jonka mielipidettä tästä hallituksen esityksestä kysyin olen pohtinut sitä olisiko kausityöhön saatu enemmän henkilötyövuosia sillä että tätä esitystä valmistelleet ja eri vaiheissa työstäneet virkamiehet olisivat luovuttaneet oman työpanoksensa

asiantunteville sisäasiain virkamiehille tähdellisempää tekemistä kuin tällaisten vähämerkityksellisten esitysten valmistelu tämä esitys tosiaan vie kielteiseltä turvapaikkapäätökseltä käytännössä kokonaan pohjan näin ei saa olla ein pitää tarkoittaa joka tilanteessa ei toteutuessaan esitys veisi kannustimet poistua maasta ja näen että tässä on todellinen riski myöskin tällaisten bulvaanityöpaikkojen muodostumiselle turvapaikkajärjestelmän kiertämiseksi no kokoomus on esittänyt että esitystä muutetaan siten että laittomasti maassa oleskelevien kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden maastapoistumispäätöksistä pidetään kiinni eikä näiden henkilöiden tule antaa myöskään työskennellä suomessa tämä on ryhdikästä

muotoili uskottavuuden rippeistä on pidettävä tiukasti kiinni tätä puhtaasti ideologista näpertelyä vaikuttavampia keinojahan hallituksella on käytössään erityisesti kotimaisen työvoiman hyödyntämiseksi olemme kokoomuksessa nostaneet esille muun muassa opintotuen tulorajoista luopumisen täksi vuodeksi määräajaksi ja korottamisen pysyväksi tämä koskisi pariasataatuhatta potentiaalista työntekijää jäämme odottamaan hallitukselta näitä huomattavasti vaikuttavampia esityksiä joita toivottavasti mahdollisimman pian tänne eduskuntaan saamme

arvoisa herra puhemies näihin rakenteellisiin ongelmiin toivoisin että perussuomalaiset olisivat aktiivisia tämän vaalikauden aikana vaatien ammattiyhdistysliikkeelle kanneoikeutta se on se turva joka on alisteisessa asemassa eikä uskalla itse lähteä vaatimaan omia oikeuksiaan pystyttäisiin turvaamaan ammattiyhdistysliikkeen kanneoikeudella pystyttäisiin turvaamaan täällä

huonolta asemalta mutta myös joka vuokratyötä tehdessään tai jossakin muussa epävarmassa työsuhteessa ei uskalla puolustaa itseään tällä luotaisiin mahdollisuus oikeudenmukaisempaan suomeen

arvoisa herra puhemies on erittäin tärkeää että kannustetaan myös suomalaisia lomautettuja työttömiä ja työttömyysuhan alla olevia henkilöitä näihin kausitöihin ja perussuomalaiset ovat olleet kyllä tässä etupainotteisesti liikkeellä olemme esittäneet täällä jo useaan otteeseen sitä että tällainen työtön tai lomautettu henkilö voisi työskennellä kausitöissä ilman että menettäisi sosiaaliturvaa se voisi olla sellainen kannustin että että työnteko tuntuisi myös kannustavalta ja merkittävältä ja sitä ylimääräistä työtä sitten haluaisi tehdä arvoisa puhemies tämän hallituksen esityksen yhtenä miksi juuri sadonkorjuuaikaisten töiden kerrotaan sopivan hyvin turvapaikanhakijoille on se että töiden luonne muuttuu vähemmän ammattitaitoa vaativaksi ja ja näin ollen myös mahdollisuudet turvapaikanhakijoiden käyttöön näissä töissä kasvavat tämä lause on jotenkin kummallinen ja pitää myös huomioida että meille on tullut myös turvapaikanhakijoita jotka ovat varsin korkeasti koulutettuja mutta kun sadonkorjuutyöt tämän hallituksen esityksen mukaan vaativat vähemmän ammattitaitoa niin mahdollisuudet myös suomalaisten nuorien käyttöön näissä töissä kasvavat olisi erittäin tärkeää että eduskunta antaisi tällaista signaalia että suosimme nuoria ja annamme heille töitä on todella harmillista ja murheellista kuulla nuorilta mutta myös vanhemmilta viestejä että kesätyöt on peruttu ja on hieno asia että nuoria on kyllä myös menossa näihin kausitöihin ja sadonkorjuutöihin mutta entistä enemmän tulisi luottaa suomalaisiin nuoriin heissä on potentiaalia heissä on heissä on innokkuutta ja jokainen työtodistus minkä työmarkkinoilta onnistut itsellesi saamaan jo nuoresta pitäen on rahanarvoinen paperi sillä pääsee eteenpäin elämässä ja se osoittaa sitä aktiivisuutta toivon tosiaan että suomalaiset maatilayrittäjät ovat myös

arvoisa puhemies aivan niin kuin täällä moni kollega on todennut maanviljelijöiden avuksi tarvitaan lisäkäsiä ja olisi tarvittu jo pitkään mutta valitettavasti hallitus tekee liian vähän liian myöhään maaseutuyrittäjäthän esittivät jo alkuvuonna hätähuutonsa sillä he näkivät työvoimapulan uhkaavan kevätkylvöjä kevätkylvöjä ja pitkittyessään pahimmillaan jopa osaa elintarviketuotannosta lähes prosenttia tuottajista olisi tarvinnut tiedon kausityövoiman saatavuudesta jo huhtikuun alussa jotta kauden tuotanto ei olisi vaarantunut oppositiosta esitettiin jo tuolloin ratkaisuja joilla työttömille ja lomautetuille olisi luotu kannusteita lähteä viljelijöiden apuun työnteko työnteko oikeuden laajentaminen kielteisen päätöksen saaneisiin ei ole kuitenkaan ratkaisu tähän ongelmaan koska työvoiman saatavuus ei lisäänny tällä hallituksen ehdotuksella kuin kymmenillä henkilöillä ja se sisältää myöskin riskejä

arvoisa herra puhemies hallitus esittää ulkomaalaislakiin vihervasemmistolaisia ideologisia muutoksia jotka laajentaisivat turvapaikanhakijoiden työnteko oikeuksia suomessa turvapaikanhakijoiden työn aloittamista edeltävä karenssiaika poistettaisiin niiltä joilla on turvapaikka asia viranomaisten käsittelyssä myös työnteko oikeuden jatkumista esitetään laajennettavaksi niin että maastapoistamispäätöksestä huolimatta turvapaikanhakija saisi jatkaa työntekoa niin kauan kuin hänelle annetaan vastaanottopalveluja vaikka näitä muutoksia esitetään tarpeellisina suomen huoltovarmuuden nojalla tosiasiassa sen varjolla halutaan ajaa punavihreälle keskustahallitukselle mieluista löysää maahanmuuttopolitiikkaa väliaikaisesta laista on taas yksi askel vähemmän kohti pysyviä höllennyksiä suomalaisessa turvapaikkajärjestelmässä jota on viime aikoinakin käytetty häikäilemättömästi hyväksi kuten olemme hyvin huomanneet mikäli turvapaikanhakija on saanut käännytyspäätöksen on päätökseen lainvoimaiset syyt ja prioriteettina pitää silloin olla henkilön maasta poistaminen ei suinkaan maahanjäänti ja työllistäminen arvoisa puhemies on myös tärkeää muistaa että työperäisen maahanmuuton ja turvapaikkasurffarien tilanteet eroavat täysin ja tämän vuoksi turvapaikanhakijoille on syystä asetettu tiettyjä rajoitteita työntekoon maatalousyrittäjien etujärjestö mtk arvioi toukokuussa että kausityöntekijöiden tarve on vielä noin kymmenentuhatta työntekijää tälle kesälle maahanmuuttoviraston mukaan karenssissa tällä hetkellä on noin tuhat turvapaikanhakijaa jotka olisi mahdollista työllistää kaikki näistä tuskin olisivat soveltuvia nyt tarjolla oleviin työtehtäviin kun tästä vähennetään vielä ne joille ilmainen ylläpito ja majoitus näyttäytyvät houkuttelevammalta vaihtoehdolta kuin suomalaisella pellolla raataminen kymmenentuhannen työntekijän tarpeesta saadaan täytettyä korkeintaan muutamia kymmeniä mtk onkin pyrkinyt täyttämään kiintiötä kotimaisilla työntekijöillä tässä työllisyystilanteessa olisikin ilmeisen järkevä ratkaisu esimerkiksi monet opiskelijat ovat jäämässä vaille kesätyöpaikkaa kun yritykset ovat ajautuneet lomautuksiin tai irtisanomisiin tässä vaikeassa taloustilanteessa sen sijaan että suomen hallitus laittaisi kaikki panostuksensa siihen että suomalainen sato saataisiin korjattua ja työtä etsiville suomalaisille löytyisi töitä haluaa se keskittyä ideologisiin muutoksiin joiden vaikutukset työllisyyteen ja huoltovarmuuteen jäisivät ainoastaan nimellisiksi mutta joiden vaikutukset turvapaikkajärjestelmään ovat murentavia

arvoisa puhemies todellakin ihmettelen tätä keskustan ajatusta siitä että ensin ukrainalaisia on pakko saada tänne koska suomalaiset eivät kykene näihin peltotöihin ja että nyt sitten kuitenkin ehdotetaan että sinne tulee kielteisen turvapaikan saanut irakilainen nyt logiikka puuttuu ihan täysin täysin tästä hommasta siitä on ollut puhetta onko tämä vetovoimatekijä tämä on tasan varmasti vetovoimatekijä koska suomi on niin vetovoimainen maa että viime viikollakin äiti alle kymmenen vuotiaitten lapsien kanssa autiomaassa käveli tuhat kilometriä jotta tänne pääsi

arvoisa herra puhemies nyt tulee vastauksia edustaja pasi kivisaarelle sen lisäksi että perussuomalaiset puolustavat suomen maaseutua perussuomalaiset puolustavat myös suomalaisia työntekijöitä ja oikeudenmukaisuutta meidän tavoitteenamme ei ole pelkästään saada ihmisiä hyödyllisten maataloustöiden pariin vaan meidän ensisijaisena on saada nimenomaan suomalaisille työntekijöille töitä ja sitä kautta edistää kotimaan työllisyyttä sekä maatalouden elinvoimaa on selvää että turvapaikkajärjestelmää ei ole tarkoitettu keinoksi saada edullista työvoimaa hakemuksia vastaanottavaan maahan koko turvapaikkajärjestelmä perustuu siihen että suojelua tarvitseva on oikeutettu suojeluun ja puolestaan korkeamman elintason perässä tulevat siirtolaiset käännytetään jos käännytettyä kuitenkin aletaan työllistämään täällä kotimassa rapautetaan koko järjestelmän uskottavuutta tässä säälittävässä saivartelussa muutaman kymmenen turvapaikanhakijan saamiseksi töihin ei ole kysymys mistään määräaikaisesta hankkeesta sillä nyt luodaan selkeästi pohja sille että tämä sama esitys tullaan vetämään läpi myöhemmin pysyväksi osaksi lainsäädäntöä vetovoimatekijöiden luomiseksi turvapaikanhakijoille

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia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

puhemies oikeastaan voisi sanoa että tämä on jatkoa näihin paketteihin joista tuossa äskenkin äänestettiin eli pyritään helpottamaan väliaikaista työn vastaanottamista tässä tapauksessa sillä tavoin että tätä työttömyysetuuden suojaosaa halutaan korottaa erityisen merkittävää tässä on se että tässä halutaan huomioida myös nämä yrittäjät jotka saavat soviteltua päivärahaa myöskin heitä tämä uudistus koskee tuossa lähetekeskustelussa jo totesinkin että tämän lain tarpeellisuus osoittaa sen miten tarpeen meillä suomessa kaiken kaikkiaankin on lähteä tätä sosiaaliturvauudistusta tekemään tässä nähdään juuri se että kun suojaosuutta korotetaan niin silloin on mahdollisuus lisätä työn kannustinta elikkä työn vastaanottamisen kannustavuutta siinä mielessä tämä sosiaaliturvan remontti on varsinaisesti se mielestäni näihin suojaosiin ja vastaaviin tulisi sitten erityisesti perehtyä mutta tämäkin laki on määräaikainen ja tarkoitettu nimenomaan helpottamaan nyt esimerkiksi puutarha alan ja maatalouden kausityöntekijöitten saamista

arvoisa herra puhemies vaikka työmarkkinoilla on levottomuutta ja epäselvyyttä tulevaisuudesta on monilla aloilla kuitenkin myös työvoiman tarve paine kohdistuu vähintään osa aikatyöhön jolloin palkkaamiseen ja työn vastaanottamiseen tehtävät huojennukset ovat hyvin perusteltuja työnhakijat ja esimerkiksi kausityön työpaikat on saatava kohtaamaan tarvitsemme erityisesti nyt kotimaista työvoimaa kausitöihin siihen on selkeät ja ymmärrettävät perustelut koronavirus on aiheuttanut kotimaisen työttömyys ja lomautusaallon tällöin kaikki se työ mitä ikinä onkaan tarjolla on arvokasta nämä esitykset ovat hallituksen neljän kohdan toimenpideohjelmaa jolla tavoitellaan helpotusta meidän jokaisen tiedossa olevaan ongelmaan kausityöntekijöiden saatavuudesta esityksellä vastataan kokoaikatyön vastaanottamisen tuen tarpeeseen silloin jos työpaikka sijaitsee etäällä työttömän kotipaikasta kuten maatalouden kausityön ollessa kyseessä usein tilanne juuri on keinona on siis liikkuvuusavustuksen väliaikainen muuttaminen liikkuvuusavustusta voitaisiin väliaikaisesti siis maksaa kokoaikatyöhön jos henkilön päivittäiseen työhön liittyvän matkan kesto työn alkaessa ylittää keskimäärin kaksi tuntia nykyisen kolmen tunnin sijasta puhemies samaan aikaan tuetaan työttömien taloudellisia mahdollisuuksia ottaa vastaan osa aikatyötä tai lyhytkestoista työtä kun kokoaikatyötä ei välttämättä siis ole tarjolla tähän mielestäni hyvä keino on työttömyysetuuden suojaosan korottaminen eli ansioista jota ei huomioida maksettaessa työttömyysetuutta työttömyysetuuden suojaosaa siis korotettaisiin väliaikaisesti nykyisestä kolmestasadasta kolmestasadasta eurosta viiteensataan euroon kuukaudessa puhemies lakiehdotuksen tarkoituksena siis on väliaikaisesti lisätä työllistämisen kannusteita huoltovarmuuden turvaamiseksi poikkeusolosuhteissa

maa ja metsätalouden toimialan kannalta kriittisissä tehtävissä mutta myöskin laajemmin tukea työn vastaanottamista ja tuensaajien taloudellista tilannetta koronaepidemian vaikutusten vallitessa

arvoisa herra puhemies elämme koronaepidemian vuoksi aikoja joiden seurauksena moni suomalainen on joutunut työttömäksi tai lomautetuksi useista eri syistä hallitus on esittänyt viime kuukausien aikana useita merkittäviä keinoja joilla ihmisten toimeentulo on pystytty turvaamaan näinä vaikeina aikoina ja siitä haluan hallitusta erityisesti kiittää moni toimi on ollut oikea aikainen ja tukenut ihmisiä selviämään näiden vaikeiden aikojen yli arvoisa puhemies tässä esityksessä ehdotetaan työttömyysetuuden suojaosan korottamista väliaikaisesti nykyisestä kolmestasadasta eurosta viiteensataan euroon kuukaudessa näillä muutoksilla tuetaan taloudellisesti osa aikaisen työn ja lyhytkestoisen työn vastaanottamista muutos hyödyttää laajasti sekä että työvoiman puutteessa kipuilevia yrityksiä sektorista riippumatta lisäksi työpaikan ja kodin välistä liikkuvuusavustusta saa nyt nykyistä helpommin esityksen mukaan avustusta saa kun päivittäiseen työmatkaan kuluu kaksi tuntia tai jos työntekijä muuttaa vastaavalla etäisyydellä työn takia tämä esitys on erinomainen siitä syystä että tuki voi erityisesti pehmentää työn vastaanottamista sen taloudellisia vaikutuksia silloin jos henkilö väliaikaisesti siirtyy asumaan työpaikan lähelle mutta säilyttää varsinaisen asuntonsa arvoisa puhemies on korostettava että kyseessä on väliaikainen muutos työttömyysturvalakiin olen samaa mieltä siitä että lakiehdotuksen vaikutuksia työmarkkinoihin tulee seurata tarkasti kuten valiokuntakin edellyttää tämän esityksen valmistelussa on ymmärrettävästi edetty nopeasti minkä vuoksi kaikkia vaikutuksia ei ole kyetty arvioimaan riittävän laajasti etukäteen tästä syystä haluankin sanoa vielä sen että harmittavaa valitettavaa on se että tällä aikataululla ei ole keretty tekemään vastaavia muutoksia asumistukeen eikä toimeentulotukeen minkä vuoksi osa esityksen hyödyistä putoaa pois tästä syystä toivoisinkin että nämä ainakin kuntien täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä ja toivoisinkin että voisiko mahdollisesti ministeriö laittaa tähän liittyvän ohjeistuksen kuntiin tämän lisäksi asumistuen ja toimeentulotuen merkitykset tulee huomioida kun arvioidaan lakiesityksen vaikutuksia ja seurannaisuuksia työllisyyttä edistäessämme meidän tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota nuoriin heidän asemansa työmarkkinoilla on muita heikompi ja epidemian myötä asema vain kurjistuu muun muassa kesätyöpaikkojen vähentämisen myötä seuraavaksi meidän tuleekin keskittyä siihen kuinka mahdollistamme vaikeinakin aikoina nuorillemme ne elintärkeät ensimmäiset työkokemukset nyt

käsillä oleva esitys liittyy maa ja puutarhatiloilla tarvittavan kausityövoiman saatavuuden turvaamiseen ja kotimaisen työvoiman kannusteisiin lakiehdotuksen tarkoituksena on väliaikaisesti lisätä työllistymisen kannusteita huoltovarmuuden parantamiseksi poikkeusoloissa mutta myös laajemmin väliaikaisesti tukea työn vastaanottamista ja tuen saajien taloudellista tilannetta koronaepidemian vaikutusten vallitessa

eli sitä osuutta ansioista jota ei huomioida maksettaessa soviteltua työttömyysetuutta työttömyysetuuden suojaosaa korotettaisiin väliaikaisesti nykyisestä kolmestasadasta eurosta viiteensataan euroon kuukaudessa ja kahdestasadastaseitsemästäkymmenestäyhdeksästä eurosta neljäänsataankuuteenkymmeneenviiteen euroon neljän kalenteriviikon aikana

voi olla kokoaikaista tai osa aikaista avainasemassa kotimaisen työvoiman osalta on työnhakijoiden hakeutuminen avoimiin työpaikkoihin ja työnantajien palkkaamista koskevat perusteet ja ratkaisut työnhakijat ja kausityön työpaikat työpaikat eivät kuitenkaan sijaitse samalla alueella toisaalta laajamittaisista rajoitustoimista seuranneet muiden alojen lomautukset ja työttömyys eivät välttämättä pääty välittömään kokoaikatyöhön palaamiseen vaan työnantajien mahdollisuudet tarjota työtä saattavat johtaa työn osittaisuuteen toivotaan että esitetyillä kannusteilla on osaltaan suotuisa vaikutus maatalouden työvoimapulaan arvoisa

herra puhemies esityksessä ehdotetaan työttömyysetuuden suojaosaa korotettavaksi väliaikaisesti nykyisestä kolmestasadasta eurosta viiteensataan euroon kuukaudessa ja kahdestasadastaseitsemästäkymmenestäyhdeksästä eurosta neljäänsataankuuteenkymmeneenviiteen euroon neljän kalenteriviikon aikana näillä muutoksilla tuetaan taloudellisesti osa aikatyön ja lyhytkestoisen työn vastaanottamista paitsi maa ja puutarhatilojen kausityössä myös muussa työssä arvoisa puhemies sosiaali ja terveysvaliokunnassa jossa tämä esitys käsiteltiin otettiin kantaa myös liittyen nuoriin ja nuorten kesätöihin valiokunta piti lisäksi tärkeänä että koronavirusepidemian vaikutuksia nuorten kesätyöpaikkojen riittävyyteen ja tilanteeseen seurataan tarkoin ja tämä on erityisesti huomionarvoinen asia asiantuntijalausunnoissa kävi ilmi että tämä esitetty tukimalli ei helpota nuorten kesätyöpaikkatilannetta ja että nuorten ja opiskelijoiden palkkaamiseen tarvittaisiin määräaikainen työkalu tämä olisi mahdollista toteuttaa ottamalla määräaikaisesti käyttöön palkkatuki myös nuorille ja opiskelijoille sekä kotiutuville varusmiehille eli heidätkin nostettiin esiin asiantuntijalausunnoissa tässä nuorisopalkkatuessa ei olisi edeltävää työttömyysvaatimusta ja se kohdennettaisiin työntekijälle tässä olisikin hallitukselle hyvä ehdotus ottaa käyttöön tämä malli joka edistäisi nuorten työllistymistä

jos kotitalous palkkaa niin kotitalous ei tietenkään pysty tätä kesäseteliä hyödyntämään eikä vähentämään koska ei ole y tunnusta miten olisi mahdollista että myös kotitaloudet voisivat palkata vaikkapa tämän kesäsetelin turvin nuoria kesätöihin tämä olisi erittäin tärkeä kiireellisesti viedä läpi ja juurikin tänä aikana kun yhä useamman nuoren nenän edestä on ovi suljettu ja työtä ei ole tämä on erittäin helppoa myös kotitaloudelle kymmenen työpäivää viisikymmentä tuntia palkka kesäsetelin verran se kolmesataaviisikymmentä euroa mikä on minimipalkka ja kotitalous ilmoittaa vain tulorekisteriin tiedot siitä että on palkannut nuoren ihmisen helppoa ja kätevää ja kannattavaa kannustaa nuoria ja suosittelen myös muille ottamaan käyttöön tämän mallin jonka itse tänä kesänä otan

tästä mietinnöstä jonka sosiaali ja terveysvaliokunta on viime viikolla käsitellyt ja ja joka on tässä pohjana totesin äskeisessä keskustelussa joka kesti parisen tuntia että tällä nyt käsiteltävällä asialla on todennäköisesti enemmän työvoiman tarjonnallisia vaikutuksia kuin sillä asialla josta äsken keskustelimme ja tämä varmaan tullaan näkemään toinen asia kollegat sosiaali ja ovat tässä referoineet hyvin tämän lain sisällön joten itse en käytä siihen aikaa tässähän kolmella eri keinolla yritetään nyt sovittaa väliaikaisesti yhteen sosiaaliturvaa ja työstä saatavaa palkkaa kuten edustaja essayah totesi tämä on tietenkin pienen pieni kajoaminen niihin

kielteisessä mielessä hyväksi sillä tavalla että tarjotaan hyvin vähäistä työtä hyvin pienellä palkalla ajatuksella että kun kuitenkin voi saada työttömyyskorvausta ikään kuin toisella kädellä niin sitten tyytyy siihen hyvin vähäiseen vähäiseen ansioon minkä tätä kautta voi ansaita kuukaudessa ilman että se vaikuttaa työttömyyskorvaukseen no asiantuntija maisonlahti stmstä vakuutti että tämä on ehkä aiheeton pelko mutta tässäkin mielessä seuranta olisi kyllä erittäin tärkeätä koska vaikka lähtökohtahan tässä on tietysti tavattoman positiivinen niin itselläni tuli mieleen voiko olla myös arvaamattomia sivuvaikutuksia tällä ehdotuksella

arvoisa puhemies edellisessä kohdassa käytiin keskustelua laittomasti maassa olevien turvapaikanhakijoitten ottamisesta töihin maatiloille annoin jo aika paljon kritiikkiä siitä ideologisesta vääntämisestä nämä ovat nyt niitä ehdotuksia mitä minäkin toivoisin täällä näkeväni ja näitä minä kyllä kannatan näissä näissä oikeasti haetaan ratkaisua esimerkiksi meidän

maatiloilla sen verran tietysti täytyy kompata vielä että edustaja juvonen esitti äsken äärettömän hyvän ehdotuksen nuorten työllistämiseksi se olisi todella hyvä hyvä asia vielä tähän nupiksi vaikka se ei juuri tähän suoranaisesti nyt kuulukaan mutta todellakin haluan kertoa nyt että tuen tässä todella hyvässä esityksessä

arvoisa puhemies tällä lakiesityksellähän pyritään korvaamaan koronan aiheuttamia aiheuttamia ongelmia ennen kaikkea tänne maatalouden puolelle jossakin yhteydessä on ollut puhetta juuri samantyyppisestä asiasta elikkä tämän työttömyysetuuden säilyttämisestä vaikka työllistyykin muutaman kuukauden ajan elikkä olisi tavallaan tämmöinen porkkana siinä että kun lähden töihin niin myös säilytän työttömyysetuuden ja tässä nyt on vähän samaa ajatusta tai aika pitkällekin tässä vielä korotetaan tätä etuutta kolmestasadasta eurosta tuonne viiteensataan euroon ja ja tämä tämä on mielestäni todella hyvä porkkana että voi myös tämän tämän verran sitten ansaita niin että ei kumminkaan menetä sitten työttömyysturvaansa toisaalta myös tämä liikkuvuusavustus on on tässä merkittävästi huomioitu ja ja sekin vaikuttaa positiivisesti tähän mahdolliseen työllistymiseen kaiken kaikkiaan niin kuin edellisetkin olivat keskustelua tästä maatalouden puolella ja puutarhataloudessa ja myös liittyen näihin metsämarjoihin mitkä hyvinkin tutkitusti

vaikuttavat ihmisten terveyteen positiivisesti

suomalaisten työntekijöitten lisäksi tarvitaan myös ulkomaalaista työvoimaa ensisijaisesti tietenkin on tärkeätä että me työllistämme ne suomalaiset työntekijät ja täällä on nuoret mainittu myös maa ja metsätalousvaliokunnassa on keskusteltu siitä mikseivät nuoret tartu tähän ja lähde lähde hakemaan kokemusta sieltä maataloudesta siellä on semmoisiakin töitä joita pystyy hyvinkin näppärästi tekemään ja tällä tavalla he saisivat sitten myös kokemusta työstä kaiken kaikkiaan tervetullut esitys ja toivotaan että tämän vaikutukset ovat nyt sitten aikaansaavia ja pystytään tällä tavalla turvaamaan turvaamaan meidän huoltovarmuutemme maatalouden ja ja puutarhatalouden tilojen osalta

arvoisa puhemies tämä työttömyysetuuden suojaosan nostaminen selvästi niin kuin puheenvuoroissa täällä on täällä on todettu on hallitukselta nopea toimi tähän kriittiseen tilanteeseen ja sillä me voisimme

saada maatalouteen ja se voisi olla keino myöskin nuorten työllistymiseen tätä vähän on pohdittu monella tavalla kun tätä näinkin reilusti nostetaan tässä niin kuinka paljon tästä olisi itua järjestelmälle joka saattaisi olla jopa pysyvä ainakin siinä suhteessa siinä on itua niin kuin monissa näistä avauksista joita nyt tässä koronakriisin aikana meillä on tehty uudentyyppistä yhteiskunnallista toimintaa ja uudentyyppisillä pelisäännöillä toimitaan että niistä on aivan varmasti oppimista tämä on hyödyllinen ajatus että me otamme ja avoimemmalla silmällä katsomme miten järjestelmät toimivat täällä muistaakseni ainakin edustaja lindenin ja monissa muissakin puheenvuorossa on tullut esille se että hyvin tarkka seuranta kannattaa nyt tehdä sen suhteen miten tällainen järjestelmä toimii koska sitten vastaisuuden varalle kun tehdään pysyvää lainsäädäntöä siitä saattaa olla aidostikin hyötyä tässä kohdassa tietysti tämä suojaosuuden nostaminen tuntuu houkuttelevalta siltä osin että se mahdollistaa osa aikatyöhön osallistumisen se mahdollistaa niin kuin sanottu pienen tulon saamisen ja vähän suuremmankin tulon saamisen ilman että työttömyysetuutta menettää mutta mitä suuremmaksi tämä suojaosuus tulee niin sehän tulee sitä lähemmäksi sitä ideaa mikä täällä nyt on ollutkin tietysti vuosia jo keskuudessamme kun me puhumme kansalaispalkasta tai perustulosta joka sekin arvoisa puhemies omasta mielestäni saattaisi olla tutkimisen arvoinen asia se onko meillä varaa mahdollisesti yksinkertaistaa näitä tukijärjestelmiä ja rakentaa sellainen tavallaan perustoimeentulon pohja kaikille suomalaisille ja siinä mielessä se olisi sitten aktivoivaa eikä passivoivaa niin kuin monet siitä sanovat tästä ei lopullista näkemystä ole vielä kenelläkään ei minullakaan mutta ainakin tässä kohdassa nyt on kiintoisa yritys nostolla saadaan tämmöinen laboratoriotilanne toivoisin

arvoisa herra puhemies todellakin kuten edustaja laakso tuossa totesi tuokaa hyvä hallitus enemmän tällaisia esityksiä nämä ovat hyvin rakentavia ja näitä on helppo myös tukea arvoisa puhemies on hyvä asia että tässä hallituksen esityksessä erityisesti tuetaan sitä että on mahdollista ottaa vastaan myös muuta työtä kuin tätä maa ja puutarhatilojen kausityötä näen sen hoitajana erittäin merkittävänä koska henkilö voi hakeutua myös esimerkiksi hoitoalalle jossa on huutava pula työntekijöistä jälleen kerran edessämme on pitkä kuuma kesä ja sieltä työkentältä puuttuu

kiittää kiitoksista muistan kun puheenjohtajamme jussi halla aho esitti täällä keskustelussa että perussuomalaiset esittävät mallia että henkilö joka on lomautettu tai työtön voisi työskennellä menettämättä sosiaaliturvaetuuttaan ja pääministeri marin kiitti esityksestä ja sanoi että tämänkin me otamme ja kuulemme sen meistä tuntuu siltä että todellakin meidän ideamme kuultiin koska tämä hallituksen esityshän on samankaltainen eli helpottaa helpottaa ja auttaa sitä henkilöä hakeutumaan sinne työhön ja sitten tässä suojaosaa korotetaan nykyisestä kolmestasadasta eurosta viiteensataan euroon tämä on juuri sitä parasta politiikkaa kun voimme tehdä yhdessä ja rakentavasti ja on hyvä että myös opposition esityksiä kuullaan nyt toivoisin erityisesti kun täällä meidän mietinnössämme mainitaan myös nämä nuoret ja heidän työtilanteensa seuraaminen tämän koronakriisin aikana että hallitus todellakin seuraisi tarkalla korvalla ja silmällä sitä mikä on nuorten työllistymistilanne tänä kesänä ja miten se vaikuttaa heidän

jos kotitalous voisi työllistää vaikkapa sillä kesäsetelin arvolla ja pystyisi sen sitten myöhemmin vähentämään ja käyttämään hyödykseen olisi aivan mahtava kädenojennus kotitalouksille ja myös nuorille koko yhteiskunnalle siinä me ottaisimme kaikki yhdessä kopin ja tukisimme nuoria aivan varmasti meillä suomessa on sellaisia kotitalouksia joihin koronakriisi ei ole niin kovasti iskenyt ja he voisivat palkata nuoren siitä naapurista kesätöihin tämä on nyt sellainen sydämenasia ja koen että yhä useampi meistä voisi näin tehdä

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

kyseessä on valiokunnan yksimielinen mietintö liittyen kevan hallintorakenteen ja organisaation voisiko sanoa läpinäkyvyyden ja ja toiminnallisuuden parantamiseen ja oikeastaan ainut asia mihin täällä varsinaisesti on tehty muutoksia liittyy tilintarkastajan valintaan josta todetaan että valtiovarainministeriö asettaa enintään kuudeksi tilikaudeksi kerrallaan tilintarkastajan kevan tiliä ja hallintoa tarkastamaan arvoisa puhemies todellakin yksimielinen hallinnollinen uudistus ja muistan tuolta lähetekeskustelusta että tämä liittyi siihen että kun sote lait silloin viime keväänä ennen vaaleja kaatuivat niin tämä osio olisi niitten mukana jäänyt voimaan saattamatta kuitenkin sen voimaan saattaminen on tarpeellinen ja siksi tämä on tuotu tänne saliin vaikka vaikka voisi pohtia onko tämä varsinaisesti koronalainsäädäntöön liittyvä mutta tämä on siis näitä sote lainsäädännön mukana

sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö on meillä tässä käsittelyssä ja esityksen tavoitteena on muuttaa kevan hallintorakennetta paremmin vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä kevan valtuutettujen rooli olisi esityksen mukaan valvonnallinen mutta lisäksi se päättää muun muassa jäsenyhteisöjen maksuosuuksista vahvistaa tilinpäätöksen vastuuvapauden tilivelvollisille ja hyväksyy kevan talousarvion hallituksen roolia vahvistetaan suhteessa valtuutettuihin ja hallituksella olisi yleistoimivalta hoitaa kevan asioita hallituksen keskuudesta asetettavan tarkastus ja riskienhallinvaliokunnan tehtävänä on valvoa taloudellista raportointia sisäisen valvonnan sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan riittävyyttä ja asianmukaisuutta osana riskienhallintaa tehtävä riskiarvio on laadittava säännöllisesti ja sitä on päivitettävä riskien oleellisesti muuttuessa

arvoisa puhemies tässä kollegat ovat hyvin tämän lain sisällön edellä kuvanneet joten en käytä aikaa siihen tarkoitus ei ole myöskään käynnistää nyt tässä mitään laajaa eläkepoliittista debattia mutta haluaisin todeta siinä valossa että olin pitkään kevan työelämän kehittämistyöryhmän puheenjohtajana nimenomaan tämä näkemys että eläkevakuutusyhtiössä tarkastellaan sitä työtä sitä työelämää jossa ne tulevat eläkkeensaajat ja sillä hetkellä eläkkeensä maksajat ovat on erittäin tärkeä näkökulma kevahan vastaa tällä hetkellä yli neljälläsadallatuhannella tällä hetkellä työssä olevan kunnallisen työntekijän tulevasta eläketurvasta ja sen lisäksi tietysti sadoistatuhansista niistä jotka saavat eläkettä mutta myös valtion ja kirkon eläketurvasta tämä näkemys suomalaisen sosiaaliturvan tulevaisuuden kannalta ja työssä työssä jatkamisen ja siellä motivoidusti tapahtuvan työn kannalta on erittäin tärkeä että me kehitämme työelämää niin että ihmisten työssäolo pitenee ja sillä saamme pidettyä balanssissa tämän meidän sosiaaliturvajärjestelmämme tässä esityksessähän todellakin niin kuin edellä todettiin käsitellään vain tätä

arvoisa puhemies kun me puhumme kevasta ja kevan hallintorakenteen muuttamisesta yhtenä suurena kysymyksenä siinä taustalla on se että kevasta haluttaisiin asteittain luoda

yksi osanen työeläkeyhtiöjärjestelmään kun tähän saakka se on ollut julkisella puolella toimiva ja sillä tavalla rahastoinnin määrälläkin jota kevan puitteissa tehdään on rajansa se on noin prosenttia siitä eläkevastuusta mikä laskennallisesti on olemassa jos keva liitetään työeläkejärjestelmään sen yhdeksi uudeksi osaksi tai sulautetaan työeläkeyhtiöihin niin tämä tie että me siirrämme eläkevastuun hoitamisen yhä enemmän näille yksityisille yhtiöille

on outo tilanne koska maailmassa yksinkertaisesti ei ole olemassa muita maita joissa lakisääteistä työeläketurvaa hoidetaan yksityisten yritysten kautta tässä suhteessa jos todellista muutosta tehdään ja nyt en rupea siitä puhumaan pidemmälle totean ainoastaan tämän eli olisi yksi julkinen työeläkeyhtiö jossa toimii yksityisellä sektorilla yksi puoli ja toinen toimii julkisella julkisella sektorilla niin silloin kaksi olisi riittävä kun sen sijaan kuten finanssivalvonta moneen kertaan on todennut tämä on kallis järjestelmä suomessa että meillä on viisi suurta ja parisenkymmentä pientä työeläkekassaa ja työeläkeyhtiötä se on hallinnollisesti kallis järjestelmä koska siinä tehdään lakisääteisiä tehtäviä siellä ei ei ole aitoa kilpailua olemassa itse sen tehtävän suhteen tämä kevan rakennemuutos tältä osin minusta on huolestuttava suunta jos ei se johda siihen että me loppujen lopuksi vedämme kaikki yhteen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

arvoisa puhemies tästä lakiesityksestä voisi sanoa että tämä on oikeastaan tämän päivän kolmas lakiesitys jolla pyritään nimenomaan auttamaan siinä että tuolla maatilatalouden ja puutarhatalouden puolella saataisiin nyt kausityöhön henkilöitä ja tässä nyt sitten käännytään niitten henkilöitten puoleen jotka ovat maatalouden luopumistuen piirissä ja luopumistuen ansiotulorajoja nyt sitten korotetaan jotta on mahdollisuus olla olla tarvittaessa maatilatalouden ja puutarhatalouden työtehtävissä taisinkin lähetekeskustelussa todeta että monesti kun puhutaan eri alojen avainhenkilöistä meillä ensimmäisenä on mielessä it firmojen johtajat ja muut vastaavat asiantuntijat mutta yhtä lailla voidaan sanoa että tässä on kysymys maatilatalouden puutarhatalouden avainhenkilöistä jotka ovat jo luopumistuen piirissä mutta tässä tilanteessa ovat valmiita tulemaan avittamaan ja siksi on tärkeää että autamme sitten siinä että tämä luopumistuki ei tule esteeksi työtehtävien vastaanottamiselle

arvoisa puhemies juuri niin kuin edustaja essayah tuossa aikaisemmin totesi tällä pyritään helpottamaan helpottamaan koronan

maatalouteen työntekijöitten saamista todellakin kun on tämmöinen joka on oikeutettu niin niin hänen ansiotyönsä on tietyllä tavalla rajoitettua ja nyt tässä pyritään siihen että hän ei menetä sitä oikeutta että on mahdollisuus tehdä myös maataloudessa töitä täällä on varmasti semmoisiakin joilla saattaa olla jopa koulutusta sairaan ja terveydenhoidon alalle ja he voivat työllistyä myös myös siellä tietyllä tavalla vaikutetaan huoltovarmuuteen ja tietenkin epidemian epidemian hoitotilanteeseen erittäin tervetullut ja yksimielisenä